toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesyhdeksäs yhdettätoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on katja taimela satu hassin kannattamana tehnyt vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen anders adlercreutz on joakim strandin kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen

lausumaehdotuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentäneljä yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesyhdeksäs yhdettätoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa herra puhemies teen vastalauseemme mukaisen esityksen että ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisesti paitsi yhdentoista luvun

jolle valtiovarainvaliokunnan liikenne ja viestintävaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto viimeistään viidestoista kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies hyvät kollegat meillä on edessämme maailmanlaajuinen ja suorastaan perusteisiin käyvä energiatalouden murros nyt käsiteltävä valtioneuvoston selonteko kansallinen ilmastostrategia energiastrategia määrittää päälinjat suomen energiakäänteelle vuoteen kaksituhattakolmekymmentä tähdäten samalla katsomme vielä pidemmälle vuoden kaksituhattakolmekymmentä tavoitteiden toteuttaminen on kestävä silta kokonaan päästöttömään ja hiilineutraaliin energiatalouteen suomessa vuonna kaksituhattaviisikymmentä tämä strategia koostuu kolmesta skenaariosta ensinnäkin perusskenaariosta joka havainnollistaa nykyisten voimassa olevien toimien riittämättömyyden energia ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi toiseksi politiikkaskenaariosta joka on vuoteen kaksituhattakolmekymmentä ulottuva skenaario jossa uudet politiikkatoimet mitoitetaan siten että asetettuihin ilmasto ja energiatavoitteisiin päästään kolmanneksi vuoteen kaksituhattaviisikymmentä asti ulottuvasta tarkastelusta sellaisista toimista joilla energiankäyttö ja tuotanto saataisiin kokonaan sataprosenttisesti uusiutuvaan energiatuotantoon perustuvaksi energia ja ilmastostrategia toteuttaa hallitusohjelmaa ja nojaa euroopan unionin yhteisiin tavoitteisiin ja suomen kansainvälisiin sitoumuksiin strategia on myös kansainvälisesti tarkasteltuna kunnianhimoinen ja linjassa tänään hyväksytyn

komission energia ja ilmastopaketin talvipaketin kanssa selonteon pohjalta uusiutuvan energian osuutta lisätään yli puoleen energian loppukäytöstä vuonna kaksituhattakolmekymmentä öljyn energiakäyttö puolitetaan vuoteen kaksituhattaviisi verrattuna kaiken kaikkiaan liikenteellä on on hyvin keskeinen ellei jopa keskeisin rooli niin sanotun taakanjakosektorin päästöjen vähentämisessä tässä selonteossa linjataan että liikenteen päästöjä vähennetään noin puolet elikkä viisikymmentä prosenttia vuodesta kaksituhattaviisi vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä päästöjen vähentämisen tarve on itse asiassa niin suuri että väittely liikenteen biopolttoaineiden sähköautojen keskinäisestä roolista on turhaa molempia tarvitaan lähes maksimimäärä minkä kykenemme saavuttamaan ja se tarkoittaa tietysti muun muassa useiden biojalostamoiden rakentamista suomeen jotta tämä tavoite kyetään saavuttamaan ja se taas merkitsee työpaikkoja ja yrittämisen mahdollisuuksia koko maassa tässä selonteossa esitetään myös mittavaa

tavoitetta sähköautoille ja viidenkymmenentuhannen tavoitetta kaasuautoille samalla tieliikenteen biopolttoaineiden sekoitusvelvoite nostetaan kolmeenkymmeneen prosenttiin energiasisällöstä mikä on aivan euroopan kärkeä kuten sanoin äsken eun komissio julkaisee tänään itse asiassa juuri näihin aikoihin pressitilaisuus lienee käynnissä brysselissä tällä hetkellä oman energiapolitiikan talvipakettinsa suomen kannalta on olennaista että biomassan nollapäästöisyys säilyy mikä on nyt julkaistussa paketissa turvattu suomi on ajanut vuosia eun laajuista politiikkaa myös liikenteen biopolttoaineille mikä nyt kantaa hedelmää sillä talvipaketissa ehdotetaan jakeluvelvoitetta liikenteen uusiutuville polttoaineille

me tarvitsemme myös kustannustehokkaan toimitusvarman sähköjärjestelmän ja ennen muuta toimivat sähkömarkkinat tämän tueksi suomelle erityinen kriittinen kysymys on on sähkötehon riittävyys huippukulutuksen aikana johtuen meidän aika poikkeuksellisista ilmasto olosuhteistamme muuhun eurooppaan verrattuna pitkällä siirtymäkaudella kohti täysin uusiutuvaa energiataloutta myös ydinvoimalla on roolinsa sähköntuotannossa kotimaassa arvoisat kollegat viime tammikuun seitsemäs ja viidestoista päivä me saimme ankaran muistutuksen siitä että kovien pakkasten aikana oma sähköntuotantomme ei riitä olimme noissa oloissa liikaa jopa yli kolmanneksen verran tuontisähkön varassa senkin takia pohjoismaisen sähkömarkkinan kehittäminen on suomelle kärkiasia pohjois suomen ja pohjois ruotsin välille suunniteltu hanke vaihtosiirtoyhteyden toteuttamiseksi on välttämätön riittävien siirtoyhteyksien varmistamiseksi tämä työ on nyt liikkeellä ruotsin kraftnätin ja suomen fingridin kesken ja viimeksi kävimme tästä erittäin hyvän keskustelun pohjoismaisten kollegoiden kanssa viime viikolla täällä helsingissä pohjoismaisten energiaministerien kokouksessa

suomen tavoitteena on saada tämä siirtoyhteys euroopan unionin prioriteettilistalle ensi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista jotta sen toteuttaminen voisi alkaa niin pian kuin mahdollista ylimenokauden ratkaisuna otetaan käyttöön teknologianeutraalit tarjouskilpailut joiden perusteella maksetaan sähköntuotantotukea kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille tarkemmin vielä vuosina kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksikymmentä otetaan käyttöön kilpailuun perustuva tuotantotuki uusiutuvalle sähkölle tällä tuella voidaan rakentaa yhteensä korkeintaan kahden terawattitunnin verran tuotantoa noiden mainittujen vuosien aikana vastaavasti investointitukea kohdennetaan ensi sijassa uuden energiateknologian kaupallistamiseen sekä biopolttonesteiden biokaasun ja jakeluverkkojen rakentamiseen yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa etusijalla ovat metsähake ja metsäteollisuuden sivuvirrat kuten kuori ja puru selonteon mukaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä suomessa luovutaan kivihiilen energiakäytöstä varotoimena otetaan huomioon energian toimitus ja huoltovarmuus ja poikkeustilanteet

kivihiilen energiakäytön lopettamista koskeva lakiesitys valmistellaan siirtymäaikoineen tämän hallituskauden aikana arvoisa puhemies hyvä kollegat kun sanoin että tässä linjattu energiastrategiamme on kansainvälisesti kunnianhimoinen tarkoitin muun muassa tätä kivihiilen energiakäytöstä luopumista olen vakuuttunut siitä että tulevien vuosikymmenten mittaan tämä arvioidaan energiataloudessa lähes yhtä merkittäväksi kuin demokratian saralla oli naisten äänioikeuden toteuttaminen suomessa vuonna mikä näytti suuntaa muulle maailmalle ja mistä olemme kaikki perustellusti ylpeitä me olemme kestävän energiatalouden edelläkävijöitä eikä meidän kannata pitää kynttilää vakan alla vaan tuoda tätä rohkeasti esiin maailmalla ja siten luoda pohjaa suomalaisen energia ja ympäristöteknologian viennille sata vuotiasta suomea ei rakenneta nihilismillä vaan ennakkoluulottomalla asenteella ja terveellä itseluottamuksella joihin kuuluu omavaraisempi huoltovarma ja kestävä energiatalous

arvoisa puhemies ilmastonmuutos on totta ja yhteinen tehtävämme on pysäyttää se olemme ensimmäinen sukupolvi joka voi saada ratkaisut aikaan ja olemme myös viimeinen sukupolvi joka pystyy tekemään käänteen fossiilisten polttoaineiden käytön takia merten lämpötila nousee napajäätiköt sulavat ja kuumuus ja kuivuusjaksot tuhoavat satoja suunnanmuutoksen on tapahduttava nyt kyse on lastemme ja lastenlastemme tulevaisuudesta on tekojen aika arvoisa puhemies tällä ohjelmalla suomi osoittaa edelläkävijyyttä kannamme vastuumme kansainvälisesti ja bio ja kiertotaloutta edistämällä luomme samalla puhtaita ratkaisuja työpaikkoja suomalaisille ja toimeentuloa koko maahan keskustavetoinen hallitus vastaa nopeasti pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin konkreettisilla teoilla fossiilisista tuontipolttoaineista siirrytään kotimaiseen uusiutuvaan energiaan tuontiöljyn käyttö puolitetaan ja suomi aikoo kieltää ensimmäisenä maailmassa hiilenkäytön vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä kokonaan uusiutuvaan energiaan on mahdollista siirtyä vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä olemme tulevaisuudessa sekä

että taloudellisesti vahvempia siirrymme keskitetystä fossiilisesta mallista koko suomen uusiutuvan energian malliin energiaeurot ja työpaikat kannattaa pitää suomessa arvoisa puhemies energia ja ilmastostrategia ohjaa tulevaisuuden liikkumista ja kuljetuksia rakentamista asumista sekä sähkön ja lämmöntuotantoa ratkaisuja ovat sekä maatalouden yhdyskuntien ja teollisuuden jätteistä tuleva energia sekä aurinko ja tuulienergia metsien monimuotoisuudesta on huolehdittava metsienkäytön myötä tulevat sivujakeet kannattaa hyödyntää energiakäytössä tukkipuu menee jalostukseen ja puurakentamiseen sivuvirrat kuten kuoret ja hakkuutähteet käytetään energiantuotantoon energiatarpeet mahtuvat kansallisen metsästrategian mukaisiin raameihin jatkossa sellun paperin ja puurakentamisen lisäksi puusta tehdään enenevästi lääkkeitä ja tekstiilejä ja muovituotteita korvataan puulla väitteet tuulivoiman alasajosta ovat vääriä tuulivoimaa tuetaan jatkossakin mutta tukitaso tuodaan samalle viivalle muiden energialähteiden kanssa arvoisa puhemies kotitaloudet ja yritykset voivat tulevaisuudessa toimia sähköntuottajina eivätkä tuuli ja aurinkoenergian tuotannonvaihtelut haittaa koska älykkäät verkot ja sähkön varastointi varmistavat jatkuvan sähkönsaannin on mahdollista että akku ja energianvarastointiteknologian kehittyminen ja halpeneminen mullistavat energiamarkkinat ennalta arvaamattomalla tavalla liikkuminen ja tavaroiden kuljettaminen muuttuu liikenteen automatisaatio lisääntyy ja tavoitteena on että suomessa on viidentoista vuoden kuluttua kaksisataaviisikymmentätuhatta sähköautoa ja vähintään viisikymmentätuhatta kaasukäyttöistä autoa biokaasun mahdollisuudet ovat valtavat kaupungeissa lyhyitä matkoja tehdään auton sijaan entistä enemmän pyörällä tai kävellen visio on käynyt jo osittain toteen helsingissä kaupunkipyörien tulon myötä energia ja merkitsee hyviä asioita myös kansanterveyden näkökulmasta arvoisa puhemies suomella on ensi vuonna sekä arktisen neuvoston että pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuus se antaa meille entistä paremman mahdollisuuden edistää näitä tavoitteita yhdessä muiden maiden kanssa päästötön pohjola on keskustan tavoite ja se on mahdollista saavuttaa hyvin nopeastikin jos niin halutaan
energia ja ilmastostrategia on kunnianhimoinen ja realistinen linjaus tähän hetkeen suomi on omilla vahvuuksillaan nykyisessä energiamurroksessa mukana suomalaiset cleantech ja puhtaiden energiaratkaisuiden yritykset saavat selkänojan toiminnalleen ja tuotteiden kehittämiselle vientiin keskustan eduskuntaryhmä kiittää hallitusta erinomaisesta työstä ja kannustaa strategian nopeaan toimeenpanoon

arvoisa puhemies

ennustamattomuudesta viime vaalikaudella pystyimme jo silloin perustellusti todentamaan että suomen silloinen energiapolitiikka ei palvellut yhteiskunnan kokonaisetua sillä energiapolitiikkamme perustui silloin kivihiilikautiseen ajatteluun ja puutteellisesti tutkittuun tietoon nyt energiapolitiikastamme on tullut poukkoilevan päätöksenteon sijaan vaalikausien yli kestävää

tästä toimivat juuri nykyisen hallituksen uunituoreet linjaukset kansallisesta energia ja ilmastostrategiasta arvoisa puhemies perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee että kotimaisten energialähteiden kuten turpeen ja pienpuuenergian asemaa ei pidä heikentää samaten meidän on ajateltava energia ihan uudella tavalla on nähtävä kuusenoksa kemikaalina puru ja lastut biopolttoaineina vesi energianlähteenä onneksi onneksi kaikki tämä on etupainotteisesti otettu huomioon nyt keskustelussa olevassa hallituksen energia ja ilmastostrategiassa tämän tämän ohella perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee että hyödyntämällä kotimaista energiaa ja kehittämällä siihen perustuvaa vientiteollisuutta voimme oikaista merkittävästi kauppatasettamme energiantuotannon kotimaisuusasteen tuntuva nostaminen edistää maamme talouskasvua ja tuottaa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja nämä työpaikat syntyisivät pääasiassa haja asutusalueille mikä mahdollistaisi osaltaan maaseudun pitämisen elinvoimaisena ja asuttuna perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tyytyväinen siitä että uusia tuulivoimatukiratkaisuja ei ei nyt myönnetä vaan niistä tehdään riippumaton selvitys ennen kuin jatkosta päätetään

arvoisa puhemies perussuomalaiset haluavat jatkossa kiinnittää huomiota puurakentamisen lisäämiseen suomi voisi olla puurakentamisen suunnannäyttäjä koko euroopassa ala on merkittävä tekijä se työllistää runsaasti joko suoraan tai välillisesti puusta valmistettavat tuotteet ovat kestäviä sekä ja vaikuttavat positiivisesti hiilitaseeseen tämäkin tavoite tukee hyvin myös ilmastopoliittisia linjauksia siitä mihin uudella hallituksen energia ja ilmastostrategialla pyritään arvoisa puhemies viimeaikainen kansainvälisen politiikan epävarmuus on palauttanut kaikkien mieleen energiaomavaraisuuden tärkeyden myös huoltovarmuutemme näkökulmasta niinpä energiaomavaraisuuden tuntuva nostaminen on syytä ottaa energiapolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi sekä pitkäaikaiseksi painopisteeksi näin on nyt hallituksessa tehty ja me olemme tyytyväisiä tulee myös muistaa että kylmien säiden ja pitkien välimatkojen suomi on erityisen riippuvainen myös siitä että kohtuuhintaista energiaa on saatavilla tämäkin näkökulma on onneksi mukana nyt uudistetuissa linjauksissa

arvoisa puhemies energiapolitiikkaamme vaikuttavat keskeisesti myös kansainväliset päästötavoitteet ja ja erilaiset sopimukset tästä esimerkkinä toimii juuri hiljakkoin pariisin ilmastokokouksessa tehty maailmanlaajuinen ilmastosopimus minkä keskeisenä tavoitteena on on rajoittaa keskilämpötilan nousu maapallolla alle kahteen asteeseen tämä linjaus sopii niin perussuomalaisille kuin muillekin hallituskumppaneille sen sijaan sen sijaan kesällä eu komissiolta tullut pariisin sopimuksen tavoitteisiin liittyvä ehdotus taakanjakosektorille ei sellaisenaan enää sovikaan sillä katsomme että komission ehdotuksessa suomelle on asetettu kohtuuttoman korkea kolmenkymmenenyhdeksän prosentin päästövähennysvelvoite joka tulee toteutuessaan nostamaan suomalaisen teollisuuden kustannuksia ja näin heikentämään alan työllisyyttä täten pidämme tärkeänä että hallitus käyttää kaikki mahdolliset keinot joustomekanismien täysimääräiseen käyttöön jatkossa ennen kuin komission voidaan edes harkita hyväksyttäväksi arvoisa puhemies hallituksen tavoite cleantech alan kasvattamiseksi on erittäin kunnianhimoinen mutta tarpeellinen kotimarkkinat ovat tässä juuri ratkaisevassa asemassa on selvää että huolehtimalla energiantuotannosta joka varmistaa kotimaisen vähähiilisen energiansaannin kohtuuhintaisuuden ja vähäpäästöisyyden meillä on energia ja ilmastosektorilla paljon enemmän

arvoisa puhemies suomi haluaa olla eturintamassa estääkseen maailman lämpenemistä yli kahdella asteella siksi tässä strategiassa on vahva panostus uusiutuvaan energiaan ja uusiin puhtaisiin energiajärjestelmiin voi sanoa että muutamat päätökset ovat todella vallankumouksellisia yksi niistä on hiilenkäytön lopettaminen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä jopa suurempi päätös ja tavoite on öljynkäytön puolittaminen samalla ajalla samalla hallitus kuitenkin haluaa turvata energian saatavuuden suomessa kilpailukyvyn näkökulmasta ja pitää huolta energian kilpailukykyisestä hinnasta entistä suurempi painoarvo strategiassa on tullut puhtaan teknologian viennille missä suomella onkin merkittävää osaamista arvoisa puhemies leijonanosan uusista päästövähennystavoitteista ottaa harteilleen liikenne joskin oma urakkansa on myöskin kiinteistöpuolella ja maataloudessa teollisuus onkin suomessa tiristänyt itsensä jo maailman energiatehokkaimpien joukkoon puhtaan energian ja kiertotalouden markkinat ovat seuraavan parinkymmenen vuoden aikana jopa viisitoistatuhatta miljardia euroa koko maailmassa mikäli olemme tässä energiauusiutumisen eturintamassa maailma on todellakin avoin suomaisille uusille energiakonsepteille nyt onkin oikea aika miettiä miten saamme tästä globaalista energiamurroksesta mahdollisimman paljon irti suomalaista liiketoimintaa arvoisa puhemies liikennesektorin uudistamisessa ratkaisu valtiolta oli vaatimus biopolttoaineiden kolmenkymmenen prosentin sekoitevelvollisuudesta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä päätöksen seurausvaikutukset voivat olla hyvinkin merkittäviä nykyisin tuontiöljyn energiakäytöstä yli kuusikymmentä prosenttia käytetään liikenteessä suomeen tuodaan nettona energiaa vuosittain kuuden pilkku kahdeksan miljardin euron edestä tulevaisuudessa kenties näitä euroja maksetaan entistä enempi kotimaiselle biopolttoaineteollisuudelle mikä on erinomainen asia

tällä hetkellä käytetään puuta noin kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa kuutioita biopolttoaineisiin menisi noin neljä miljoonaa kuutiota ja kestävä hakkuuraja olisi noin kahdeksankymmentä miljoonaa kuutiota eli vielä onnistuisi kestävän metsänkäytön rajoissa saada tätä uutta liiketoimintaa mukaan mikäli tiedostamme päätöksen haasteet myöskin metsäpuolelle ja ratkaisemme ne asiallisesti voimme pitää biopolttoaineiden sekoitevelvollisuuden merkittävää korottamista korottamista mahdollisuutena ja juuri niin kuin ministeri sanoi esimerkiksi tämän talvipaketin osalta tämä on mielenkiintoinen päätös komissiolta

tulevaisuus on kuitenkin lentoliikenteessä yhdyskuntien energiatuotannossa ja mikäli suomi luo nyt tämän pilottimarkkinan itsellensä esimerkkimaana meillä voi olla huikeat mahdollisuudet tulevaisuudessa olla globaali johtaja uusissa biopolttoaineissa

helppona ratkaisuna joka on taloudellisesti järkevä ja samalla teko puhtaan maapallon puolesta sitten ihmiset lähtevät mukaan näihin muutoksiin arvoisa puhemies tulevaisuus on jo nähtävillä energiajärjestelmään tulee paljon enempi toimijoita kuin nyt on energiapaletti monipuolistuu puhdas energia tulee elinkeinoelämän kilpailuvaltiksi kuluttajat tulevat osaksi energiajärjestelmää energiajärjestelmä tulee osaksi esineiden internetiä

polttoaineiden tuontilaskusta ja luoda perustan kymmenille jopa sadoilletuhansille uusille työpaikoille suomessa

minun on pakko lyödä nuijaa pöytään viimeistään silloin kun on viisitoista viiva kaksikymmentä sekuntia tai niin kuin äsken neljäkymmentä sekuntia yli sovitun aikarajan

arvoisa puhemies vuosi kaksituhattakuusitoista jää historiaan paitsi pariisin ilmastosopimuksesta myös korkeimmasta koskaan mitatusta hiilidioksidimäärästä ilmakehässä käsissämme ei ole vähempää kuin maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuus sopu ilmastosopimuksesta on tärkeä askel mutta vasta alku ilmastotyölle maapallon keskilämpötilan nousun pysäyttäminen yhteen pilkku viiteen vaatii järeitä toimia sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä odotti kansalliselta energia ja ja ilmastostrategialta enemmän visiota siitä mihin suomi voisi parhaimmillaan yltää suomessa jo nyt puolet energiasta tulee päästöttömistä lähteistä kuten uusiutuvasta energiasta ja ydinvoimasta ja olemme myös linjassa eussa hyväksyttyjen tavoitteiden kanssa nämä eivät tule kuitenkaan riittämään vaan uusia avauksia niin kestävään kuin kulutuksen vähentämiseen tarvitaan arvoisa puhemies energia on keskeinen tekijä hiilidioksidipäästöjen rajoittamisessa hallituksen se tavoite että pitkällä aikavälillä energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu uusiutuviin energialähteisiin on kannatettava tuontiöljyn energiakäytön puolittaminen ja kivihiilen käytöstä luopuminen ovat hyviä tavoitteita

näin syntyvät myös referenssimarkkinat viennille ja työtä suomalaisille tämän on oltava suomen ilmastoliiketoiminnan ytimessä hallituksen koulutus tutkimus ja innovaatiorahoituksen leikkaaminen lyö korville näitä tavoitteita selonteko nojaa vahvasti metsäbiomassaan politiikka ja tiede vielä keskustelevat siitä mikä on metsien bioenergian pitkän aikavälin päästötaso tässä kokonaisuudessa tämän päivän tiedon valossa komissio näyttää vihreää valoa suomen tavoitteille

on nähtävä yhä monipuolisempana öljyä korvaavana raaka aineena uusille korkean jalostusarvon tuotteille sivuvirrat ja metsätähde on puolestaan järkevää käyttää bioenergiana jolloin ilmastovaikutukset ovat edullisimmat lähtökohtana on oltava että hakkuiden lisäyksen myötä myös suojelua lisätään ja monimuotoisuudesta huolehditaan

on vaikeaa ja kallista peruuttaa liikenne täytyy nähdä järjestelmänä jossa saumattomat matkaketjut ja älykkäät liikenneverkot mahdollistavat vähäpäästöisen liikkumisen raideliikenteen kehittäminen on tehokas ja kuluttajaystävällinen tapa vähentää liikenteen päästöjä nolla ja plusenergiatalojen rakentamisen ohella liikennejärjestelyt ovat keskeisiä asumisen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä

arvoisa puhemies

asteen tuntumaan kaikkien maiden pitää tiukentaa tavoitteitaan valitettavasti hallitus ei tästä hiiskahdakaan ilmastonmuutos ei silti odota se ei pidä neuvottelutaukoja se noudattaa vain luonnonlakeja kivihiilen kieltäminen on välttämätöntä johdonmukaista olisi lopettaa myös turpeen poltto sehän on ilmastolle hiiltäkin pahempi ja sen korjuu pilaa vesistöjä edellinen hallitus päätti vähentää turpeenpolttoa suunnitelmallisesti sipilän hallitus haluaa lisätä turpeenpolttoa lähivuosina ja jatkaa sen verotukea uusiutuvasta energiasta hallitus ponnekkaimmin ajaa ympäristölle ongelmallisinta bioenergiaa ilmastolle terveydelle ja työpaikoille parempia vaihtoehtoja ovat tuuli ja aurinkovoima sähköinen liikenne sekä älysähköverkot hallitus suhtautuu passiivisesti sähkön pientuotantoon ja lykkää päätöstä uusiutuvan energian teknologianeutraalista tuesta on hyvä tutkia tuulivoiman terveysvaikutuksia vielä lisää mutta on epäjohdonmukaista jarruttaa tuulivoimaa todistamattomien väitteiden vuoksi ja ajaa samaan aikaan turpeen ja puunpolttoa joiden tiedetään sairastuttavan ihmisiä bioenergia on kestävää vain jos metsiemme hiilinielu pysyy vähintään entisellään huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta emmekä välillisesti tuhoa sademetsiä valitettavasti hallituksen ajama hakkuiden kasvattaminen pienentää hiilinielua mikä on ilmaston kannalta yhtä paha kuin päästöjen kasvu tästä hallitus haluaa selviytyä laskennallisella eu hokkuspokkustempulla tuuli aurinkosähkön tuotanto alentaa sähkön markkinahintaa eli se on edullista myös kuluttajan kukkarolle tulevaisuuden talo on osa älysähköverkkoa osa laitteista kuten maalämpöpumput ja boilerit osallistuu sähkön kysyntäjoustoon eli kuluttaa sähköä silloin kun se on halpaa näin lyödään neljä kärpästä yhdellä iskulla leikataan päästöjä sähkön huippukulutusta tarvittavaa voimalaitostehoa ja kuluttajien sähkölaskua sähköautojen akut voivat toimia varavoimana voi ladata sähköä kun se on halpaa ja myydä huippukulutuksen aikaan valitettavasti selonteko sivuuttaa älysähköverkon maininnalla liikenteessä liikenteessä hallituksen päähuomio on biopolttonesteissä ja kaasussa ilmastolle ja kilpailukyvylle parempi on sähköistää henkilöliikenne mahdollisimman ripeästi sähkömoottorien hyötysuhde on niin paljon polttomoottoria parempi biopolttoaineita tarvitaan mutta niiden raaka aineita on rajallisesti jätteet mukaan lukien ne kannattaa säästää raskaaseen liikenteeseen ja työkoneisiin hallituksen asettama kahdensadanviidenkymmenentuhannen sähköauton kaksituhattakolmekymmentä vastaa vain kahden vuoden automyyntiä sähköautojen hinnat kuitenkin halpenevat niin että joidenkin arvioiden mukaan kymmenen viiva viidentoista vuoden päästä muunlaisia henkilöautoja ei enää valmisteta verkkoyhtiö fingrid on ehdottanut sääntöjä joiden mukaan varavoimasähköä saisivat myydä vain suuret yksiköt eli toisin sanoen suljettaisiin pois kaikki se mikä on mahdollista yksityisille ihmisille ja perheille kuten sähköautot ja aurinkotalojen akut tämä olisi isku älysähköverkolle ja myös kansalaisten osallistumiselle ilmastonsuojeluun

arvoisa puhemies

kun todellisuudessa meidän on saatava ilmastopäästöt vähenemään paljon nopeammin arvoisa puhemies tämän strategian suurin kysymysmerkki liittyy metsien suuresti lisääntyvään käyttöön strategian myötä metsiemme käyttöpaineet lisääntyvät ja hiilinielu pienenee jopa puoleen hallitus tuntuu ratkaisevan kaikki ongelmat puunkäyttöä lisäämällä ja se ei tule yksinkertaisesti onnistumaan ensinnäkään puuta ei riitä kaikkeen toiseksi luonnon monimuotoisuus vaarantuu eikä metsäbiotalous edes riittävästi vähennä ilmastopäästöjä vasemmistoliiton tavoite on parantaa luonnonvarojen kestävää käyttöä metsiensuojelun tavoitteeksi on otettava kansainvälisesti sovittu seitsemäntoista prosentin pinta ala ja luonnon monimuotoisuutta on parannettava talousmetsissä metsien hiilivaraston kasvattaminen onnistuu sekä metsänhoidon että metsäpinta alan säilyttämisen avulla

puuta on järkevintä käyttää ensisijaisesti korkean arvonlisän tuotteisiin jolloin voimme hyödyntää korkeaa osaamistamme luoda uutta yritystoimintaa ja työtä ja sitoa hiiltä esimerkiksi puurakennuksiin metsätalouden sivuvirtoja voidaan ja pitää ohjata biotalouden piiriin mutta on pidettävä huolta siitä että raaka aine kohdistuu kansantalouden ja päästöjen kannalta oikein hallitus on linjannut että kivihiilestä luovutaan vuoteen mennessä hiilestä luopuminen on äärimmäisen tärkeä ja välttämätön tavoite mutta kivihiilestä pitää luopua vieläkin nopeammin iso sokea piste hallituksella on turpeen kohdalla turpeen ilmastopäästöt ovat samaa luokkaa kuin kivihiilen ei kai hallitus ole nyt korvaamassa kivihiilestä luopumista lisäämällä turpeenkäyttöä yhden saastuttajan korvaaminen toisella ei vie meitä lähemmäs tavoitetta

hallitus on kuitenkin jättänyt tuulivoiman tuen ulkopuolelle kunnes sen terveysvaikutukset selvitetään ihmisten huolet ja vaivat on otettava vakavasti mutta pelkoa ei pidä lietsoa tuulivoimaa on tutkittu ja tutkitaan jatkuvasti ja tällä selvityksellä onkin vahvasti poliittinen sävy tämä selvitys ei saa aiheuttaa viivästymistä uusiutuvan energian kasvulle ylipäätään energiajärjestelmämme tulee ajatella uudestaan meistä jokainen voi olla paitsi energian myös sen tuottaja hajautettua pientuotantoa onkin tuettava kysyntäjoustoilla ja älykkäillä sähköverkoilla voimme vähentää tarvittavan energian määrää huomattavasti tarvitsemme yhteiskunnan panostuksia jotta älykkäiden järjestelmien markkinat laajenevat teollisuudesta myös kotitalouksiin tässä piilee myös iso uusien työpaikkojen potentiaali työpaikat ja ilmastonmuutoksen torjunta asetetaan monesti vastakkain kuulee usein väitettävän että ilmastonmuutoksen torjunta vie suomalaisilta työpaikat ja talouskasvun mahdollisuudet tämä ei pidä paikkaansa ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on suomalaisen työntekijän etujen mukaista duunareiden asemaa eivät uhkaa tuulimyllyt tai räjähtelevät lepakot eivät aurinkokennot sähköautot tai ilmalämpöpumput duunareiden asemaa heikentävät suuryritysten lyhytnäköinen voiton maksimointi alipalkkaus ja elinkeinorakenne joka ei vastaa tulevaisuuden tarpeita tärkeä askel kohti ilmaston kannalta kestävää elinkeinorakennetta on haitallisten yritystukien perkaaminen ei niiden lisääminen yritystukiin tulisi tehdä kokonaisvaltainen tarkastelu ja vastuullinen suunnitelma haitallisten tukien uudelleensuuntaamiseksi energiateknologioiden ja ympäristöinnovaatioiden kehittämiseen arvoisa puhemies energia ja ilmastostrategia ansaitsee kiitosta siitä että liikenteen rooli ja sen potentiaali päästövähennyksissä on tunnistettu

puhemies tarvitsemme niin verotuksellisia kuin lainsäädännöllisiäkin kannusteita edistämään sähköautoilua olemme jo jäljessä hieman ja panostukset vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tapahtuvat pääasiassa biopolttoainetta käyttäviin autoihin bioenergiapanostus merkitsee luonnollisesti hakkuiden lisääntymistä tämä on ok mutta tehtävä kestävällä tavalla ja hakkuiden lisääntyessä luonnon monimuotoisuus on otettava huomioon ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä sähkön ja lämmön yhteistuotannon turvaamista tämä on keskeistä kun otetaan huomioon meidän pohjoinen sijaintimme ja kausivaihteluiden mukanaan tuomat haasteet kaukolämmön tuotannossa tulee kuitenkin siirtyä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan tuotantoon eri uusiutuvien vaihtoehtojen edistämisessä on tärkeää että suunnitellut tukijärjestelmät ovat teknologianeutraaleja tuulivoima on jo nykyisellään yksi halvimpia tapoja lisätä uusiutuvaa kapasiteettia tukijärjestelmää on tosin tarkistettava mutta lisärakentamista ei tule jarruttaa meidän tulisi myös saada aurinkoenergian tuotanto vakavissaan käyntiin koska meillä on yhtä suuri aurinkoenergian tuotantokapasiteetti kuin pohjois saksalla hallituksen tulisi luoda kannustavia elementtejä siten että monet kansalaiset voivat tulevaisuudessa korvata ostoenergiansa paikallisesti tuotetulla aurinkoenergialla valitettavasti oma lainsäädäntömme vaikeuttaa tänä päivänä paikallista tuotantoa muun muassa tontin rajoihin liittyvin säännöksin arvoisa puhemies suomessa onkin todella tarpeellista pohtia miten oma energiajärjestelmämme ja elinkeinoelämämme voivat säilyttää kilpailukykynsä ja hyödyntää muutosta tarjoamalla ratkaisuja globaaleille markkinoille hallituksen paperissa korostetaan aivan oikein että energiateknologialla uusine tuotteineen palveluineen ja innovaatioineen on valtavaa potentiaalia ja se toimii jo merkittävänä kasvun moottorina tämän näemme esimerkiksi omalla kotiseudullani vaasassa jossa cleantech patenttien osuus on ruotsalaisen nordregio tutkimuslaitoksen mukaan suurempi kuin millään muulla seudulla pohjoismaissa siellä odotetaan hallituksen lunastavan lupauksensa vahvasta yksityisen ja julkisen sektorin välisestä kumppanuudesta valitettavasti välillä näyttää kuitenkin siltä että halutaan jopa lain tasolla kieltää dynaamista dynaamista ja globaalisti kilpailevaa energiaklusteria kehittämästä julkisen sektorin palvelutasoa itse maahan onneksi työtapaturmia ja huonoja esityksiä on viisaan hallituksen mahdollista korjata

arvoisa puhemies

miljoonaa euroa lisää elleivät kristillisdemokraattien muutosesitykset toteudu suomen tulee juuri nyt olla tutkimuksen ja kehitystyön eturintamassa digitalisaatio tekoäly ja robotisaatio ovat avaamassa aivan uusia energiansäästön mahdollisuuksia arvoisat ministerit juuri nyt on aika sijoittaa tutkimus kehitys ja innovaatiotyöhön jotta saisimme uusia ilmaston ja ja käytön kannalta hyödyllisiä patentteja uusia yrityksiä ja vientituotteita taloudellisesti ja ympäristön kannalta yksi merkittävä linjaus selonteossa on metsien hyötykäytön lisääminen se on tehtävä luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävästi pidämme tärkeänä tähän liittyvän tutkimuksen ja seurannan lisäämistä sekä muun muassa metso ohjelman tehokasta toteuttamista energiakäyttöön on suunnattava vain ne metsätaloudessa syntyvät sivuvirrat joille ei ole parempaa käyttöä korostamme sitä että eu komission kanssa on saatava yhteisymmärrys siitä että metsiemme hiilinielu säilyy riittävällä tasolla ja että se lasketaan luonnontieteellisesti pätevällä tavalla bioenergian tuotannossa kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa painotusta biokaasuun mikä osaltaan myös vähentää painetta metsäenergian käyttöön selonteon tavoite biokaasun käytön kasvattamiseksi on liian vaatimaton elinkaaritarkastelussa biokaasu on ilmaston kannalta sähköäkin parempi energianlähde myös liikenteessä gasum oy arvioi biokaasun potentiaaliksi viisitoista terawattituntia mikä on kolmannes maamme maakaasun käytöstä tarvitsemme maatilojen biokaasulaitosten verkostoa myös rehevöityneiden vesistöjen tila paranisi jos ruovikkoja ja vesikasveja hyödynnettäisiin biokaasuksi hallitus on jo nyt myöhässä kaasuautoilun edistämisessä ja selonteossa esitetyt toimet eivät voi siirtyä seuraavalle kaudelle olemme esittäneet auto ja ajoneuvoveron puolittamista ja käyttövoimaveron poistoa biokaasuautoilta kaasuautoilun lisäyksen tulee perustua ennemmin biokaasuun kuin fossiiliseen maakaasuun olemme tehneet lakialoitteen muun muassa siitä että biokaasun tuotantolaitosten rakentamiseen saisi investointiavustuksia samalla osuudella investoinnista kuin esimerkiksi navettojen rakentamiseen biokaasun tuotanto vähentää keinolannoitteiden tarvetta mikä on myös ilmaston kannalta hyvä maatilojen biokaasulla voidaan lämmittää myös läheistä asutusta ja biokaasun monista mahdollisuuksista mainittakoon esimerkkinä vttn projekti tehdä maatilojen biokaasusta proteiinirehua ja biomuovia arvoisa puhemies pidämme hyvänä periaatepäätöstä kivihiilen energiakäytöstä luopumisesta kaksituhattakolmekymmentä mennessä samoin päätöstä fossiilisen öljyn käytön puolittamisesta voisimmeko toteuttaa nämä päätökset ripeässä tahdissa haluaisimme kuitenkin hallituksen esittävän ratkaisun siihen miten esimerkiksi pääkaupunkiseudun tarvitsema lämpöenergia tuotetaan turvetuotantoa tulisi toistaiseksi tukea kivihiilen käytön sijaan mutta turvetuotanto on rajoitettava sellaisiin soihin jotka on jo muutettu ojittamalla päästölähteiksi ja menettäneet siten myös luontoarvonsa

arvoisa puhemies kristillisdemokraattien mielestä on tärkeää edetä kohti ilmastoneutraalia suomea suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti uusin tieto ja parhaat keinot hyödyntäen ja myös talouskehityksemme kannalta optimaalisella tavalla
kiitoksia ryhmäpuheenvuorot on käytetty ja annan tässä vaiheessa lyhyehkön kolmen minuutin mittaisen puheenvuoron ministeri rehnille

arvoisa puhemies kiitän ryhmäpuheenvuorojen pitäjiä asiallisesta keskustelusta ja tulkitsen että näiden puheenvuorojen perusteella esiintyy eduskunnassa laajaa tukea päälinjalle joka on kohti päästötöntä uusiutuvaa kestävää energiataloutta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä askellettaessa tulkitsen että on erityisen vahvaa tukea sille että etenemme nopeasti kohti uusiutuvan energian lisäkäyttöä panostamme energiatehokkuuteen ja irtaudumme kivihiilen energiakäytöstä samoin kuin lisäämme liikenteen biopolttoaineiden osuutta on erittäin tärkeää että meillä on

kysymyksistä ja arvostan sitä että eduskunnassa tällaista ollaan valmiita hakemaan eräissä puheenvuoroissa korostettiin mielestäni aivan oikein sitä että energiatalous pitää nähdä järjestelmänä korostettiin älyverkkojen merkitystä korostettiin sitä että sähkömarkkinoiden kysyntäjouston parantaminen ja kuluttajien osallistuminen parantaa energiatehokkuutta juuri näin on ja energiatehokkuus onkin hyvin keskeinen osa energiastrategiaa missä näkyy eri kohdissa että energiankäytön tehostaminen kokonaisuutena on tärkeää koskien sähköä lämpöä liikennettä sähkön ja lämmön yhteistuotanto chp on jo perinteinen vahvuutemme mistä kannattaa pitää kiinni mutta energiajärjestelmää pitää muutoinkin kehittää joustavammaksi suomessa erinomaisesti toimivia energiatehokkuus sopimuksia ja katselmuksia jatketaan ja kehitetään muun muassa kuntien ja yritysten kanssa ja kuluttajan rooli varmasti tulee korostumaan tässä jatkossa pari kommenttia tässä vaiheessa ensinnäkin liikenteen osalta eräissä puheenvuoroissa kritisoitiin sitä että tässä painotetaan liikenteen biopolttoaineita itse asiassa on hyvin me emme aseta sähköautoja ja biopolttoaineita vastakkain koska molempia tosiaankin tarvitaan maksimimäärä jotta pääsemme ilmastotavoitteisiimme henkilöautoliikenne sähköistyy jatkossa varmasti ja suomi on kehityksen kärjessä asetetulla kahdensadanviidenkymmenentuhannen sähköauton tavoitteella tämä merkitsee käytännössä että vuosina kaksituhattaseitsemäntoista keskimäärin noin joka viides uusi auto eli kaksikymmentätuhatta autoa vuodessa olisi sähköauto tämä tarkoittaisi sitä että vuonna kaksituhattakolmekymmentä noin kymmenen prosenttia autokannasta olisi sähköautoja erittäin kunnianhimoinen tavoite mutta silti vain kymmenen prosenttia se tarkoittaa että siinä tilanteessa yhdeksänkymmentä prosenttia kulkisi edelleenkin polttomoottoreilla ja sen takia ydin meidän ilmastotavoitteidemme saavuttamisen kannalta on se miten tämä yhdeksänkymmentä prosenttia siirretään käyttämään yhä enemmän uusiutuvaa energiaa ja sen takia hallitus esittää erittäin kunnianhimoista sekoitevelvoitetta

nyt käymme asiasta jonkunmittaisen debatin

pyydän jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

että strategiassahan turpeenkäyttö ei lisäänny vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä vaan on viisitoista terawattituntia eli lähes puolet vähemmän kuin vuonna kaksituhattakymmenen tällainen huomio pakko tehdä tähän kohtaan mutta voidaan sanoa vielä biopolttoaineista että se on kiertotaloutta parhaimmillaan jos mietitään että mustalipeä sahanpurut kuoret oksat latvukset ja joka tapauksessa tehtävien metsänhoidollisten hakkuiden tähteet käytetään nimenomaan biopolttoaineeksi hallituksen linja on on edistyksellinen jos mietitään että jokaisen prosenttiyksikön vähennys öljyntuonnissa parantaa suomen kauppatasetta vähintään viisi prosenttia nämä ovat melkoisia lukuja ja ja kun hallitus on vahvasti työllisyyden linjalla niin tässäkin on meillä se sama linja

arvoisa puhemies vaikka ministeri näkikin jotain hyvääkin opposition suunnalta tulleen kehuja niin tämä jatkuva valitus erään oppositiopuolueen suunta on käsittämätöntä kun samaan aikaan saksalaiset ovat valmiita rakentamaan laivoja ja valmistamaan autoja koko maailman markkinoille suomessa samoin kiinalaiset suunnittelevat lapin metsävaroja hyödyntävää tehdasta kemijärvelle

onneksi saksalaiset ja kiinalaiset eivät kuuntele suomalaisia etujärjestöjä ja ja oppositiota suomi nousee mutta ei opposition ansiosta kaikki tämä kaikki tämä kuvastaa sitä että nykyhallituksen energia ja ilmastostrategia on oikealla tiellä ja meihin voidaan nyt luottaa
seuraava edustaja jaskari käydään tämä ensimmäinen debattikierrososa ryhmäpuheenvuoron käyttäjien voimin
kiitoksia arvoisa puheenjohtaja olisin kahteen asiaan tarttunut arvoisan opposition kommenteissa ensinnäkin edustaja hassin vihreiden puolelta esittämä kommentti että suomi käyttää eun hokkuspokkuskeinoja hiilinielujen osalta minun mielestäni suomi on yrittänyt löytää tieteellisiä määritelmiä siinä mitkä hiilinielut suomessa on

päästöjä että toisaalta myöskin tietyllä tavalla nielussa sitä hoidetaan toiseen suuntaan toisaalta lyhyt kommentti vasemmistoliiton puolelle edustaja modig sanoi että hallitus ratkaisee kaiken puunkäyttöä lisäämällä kysymyksessä on kaksisataaviisikymmentätuhatta uutta sähköautoa

lyhyesti käynyt läpi myös sitä mitä suomelta edellyttäisi sata prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiajärjestelmä tähän antaa mahdollisuuden muun muassa tuuli ja aurinkoenergiateknologioiden nopea kehittyminen sekä niiden kilpailukyvyn paraneminen nyt kun tässä on keskusteltu niin suomella vastaus näyttää kuitenkin olevan hyvin yksipuolinen bioenergia muun muassa yksi keskustan parhaista energia asiantuntijoista kansanedustaja mauri pekkarinen on on todennut että monet tuntuvat uskovan että bioraaka aineilla ratkaistaan suomen liki kaikki energiatarpeet mutta vaikka metsäteollisuus lopetettaisiin ja puu muutettaisiin energiaksi se ei riittäisi kuin runsaaseen puoleen energian vuosikulutuksesta tästäkin syystä perään nyt niitä muita keinoja joita teknologian kehitys meille mahdollistaa niin että suomi aidosti voisi olla siellä ykkösrintamassa

arvoisa puhemies ensinnäkin ministeri rehnille kun hän sanoi että suomi on maailman kunnianhimoisin sähköautoilun edistämisessä vertailun vuoksi nyt vain kertoisin että hollannissa suunnitellaan bensiini ja ja die selautojen kieltämistä uusien autojen myyntiä siis vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi samoin norjassa ja saksan bundesrat on ottanut kantaa että vuonna kaksituhattakolmekymmentä saksa tekee saman minusta tämä kuulostaa kunnianhimoisemmalta kuin suomen hallituksen

että meillä tällä hetkellä maksetaan noin miljardin euron verran tukea fossiilisille polttoaineille kuten dieselille kevyelle polttoöljylle ja turpeelle alempien verokantojen muodossa näiden lopettamisesta hallitus ei puhu mitään edustaja jaskarille toteaisin että suomen ilmastopaneeli ja suomen ympäristökeskus ovat kertoneet meille että suunnitelmat hakkuiden lisäämisestä tarkoittavat sitä että metsiemme hiilinielu pienenee

arvoisa herra puhemies tästä puuttuvat siis ne konkreettiset keinot myös tästä edustaja jaskarin mainitsemasta sähköautojen lisäämisestä puuttuvat konkreettiset keinot miten me siihen pääsemme yksi konkreettinen keino olisi hiilivero tällä me voisimme ohjata tuotantoa ja kulutusta vähäpäästöiseen suuntaan miksi emme laajentaisi sitä mahdollisimman moneen hyödykkeeseen myös eun ulkorajoille tai pariisin sopimuksen ulkopuolisille maille olisi syytä asettaa hiilitullit jotta hiilivuotoa ei pääse tapahtumaan näin varsinkin sen takia että yhdysvaltain presidentiksi valittu donald trump uhkasi ainakin kampanjansa aikana että yhdysvallat vetäytyy pariisin sopimuksesta olisin kysynyt hallitukselta oletteko te valmiita ajamaan eussa hiilitullia joka huomioi hyödykkeen valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt jos yhdysvallat päättää pariisista irtautua olisin myös kysynyt ministeri rehniltä kuinka isoksi arvelette suomalaisten sijoitusten

puhemies niin sanottu perinteinen sähköntuotanto on laskenut entisestään eikä uusiutuva tuotanto riitä ainakaan vielä kattamaan vajetta vaikka olisi kuinka hyvät naapurit kannattaa kytkin kuitenkin pitää mahdollisimman lähellä itseään talvipakkasilla ja kriisitilanteissa

ja ilmastostrategiasta ei kuitenkaan oikein löytynyt linjauksia tehon riittävyydestä arvoisa ministeri voisitteko vielä hieman avata ajatuksianne pakkaspäivien tehoriskistä ja kertoa miten uudet siirtoyhteydet suomen ja ruotsin välillä

puhemies biokaasun raaka aineet kuten lanta suojavyöhykkeen nurmi oljet elintarviketuotannon ja käytännön jätteet mädäntyessään tai lahotessaan tuottavat ilmastokaasuja joten biokaasun käyttö vähentää ilmastokaasuja mainittuja raaka aineita ei kannata kuljetella ympäriinsä vaan ne on hyödynnettävä paikan päällä biokaasun tuotanto pohjautuu myös maatilan omien ja lähialueiden luonnonvarojen hyödyntämiseen paitsi että se vähentää kasvihuonepäästöjä se lisää energiaomavaraisuutta ja vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta sekä samalla tuottaa maatilan tarvitsemia lannoitteita vähentäen keinolannoitteiden tarvetta sekin ilmaston kannalta hyvä

jatkamme nyt debattia jatkamme sitä ehkä viidentoista viiva kahdenkymmenen minuutin ajan ja sen jälkeen niille ministereille jotka välttämättömimmin haluavat käyttää puheenvuoron se sitten suodaan

arvoisa puhemies täällä on oltu turhan huolestuneita siitä mitä metsien lisäkäyttö saattaa aiheuttaa nimenomaan suomen metsien lisäkasvua ja terveydentilan ylläpitämistä on tutkittu kymmenien vuosien aikana lisäksi yhteiskunta on osallistunut metsien hyvän kunnon ylläpitämiseen antamalla resursseja ja näin motivaatio niillä ihmisillä jotka ovat vastanneet suomen metsistä on ollut ollut varsin korkea tämän johdosta meille on syntynyt hakkuusäästöjä ja varantoa ja nyt on vain kysymys siitä että tämä resurssi otetaan käyttöön meillä on olemassa erittäin hyvä monimuotoisuuteen kannustava ja sitä ylläpitävä metsälainsäädäntö jolla jatkossakin tullaan vaikuttamaan siihen että suomen metsien käyttö on järkevää että niitten terveydentilasta pidetään huolta ja että monimuotoisuus on sen kaltaista kuin lainsäädäntö edellyttää ei syytä huoleen

arvoisa puhemies kuten ministeri rehn avauspuheenvuorossaan alkuun totesi on käynnissä maailmanlaajuinen energiatalouden murros ja se miten suomi tähän murrokseen vastaa on aivan keskeistä tämä strategia on siihen hyvä oikea vastaus meidän on erittäin tärkeää ylläpitää meidän kotimaisten energialähteiden käyttömahdollisuuksia

on tärkeää paitsi huoltovarmuudelle myös talouden terveelle perustalle on myös hyvin tärkeää että uusia tuulitukiratkaisuja ei tehdä ennen kuin meillä on tutkimustietoa siitä mikä tämän energiatuotantomuodon terveysvaikutus sitten on me emme missään nimessä halua sokeasti tukea sellaisia teollisuuden muotoja tai energiatuotannon muotoja joista emme vielä tiedä tarkkaa tutkimustietoa

puhemies pari kommenttia taas arvoisan opposition puoleen edustaja modig sanoi että biopuolella ja metsäpuolella on konkretiaa mutta ei ole esimerkiksi lisäämässä konkretiaa täällä on suunniteltu sadan miljoonan investointipakettia sen suhteen täällä on suunniteltu liikenneverkkoyhtiötä kenties suuntaa enempi autojen käytön kuin itse autojen verottamiseen että saadaan uusittua autokanta hyvin konkreettisia suunnitelmia näkyy strategiassa ja toisaalta edustaja kyllä näyttää siltä että väliaikaisesti hiilinielut jonkin verran pienenevät mutta sitten sen jälkeen kasvavat mutta kysymys oli nyt siitä montako prosenttia näistä hiilinieluista hyväksytään se on tieteellisesti se oleellinen seikka että pitäisi tieteellisesti hyväksyä ne hiilinielut mitä tutkimuksessa todetaan

arvoisa puhemies valtioneuvoston selonteossa kansallisesta energia ja ilmastostrategiasta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä on paljon hyvää muun muassa kivihiilestä luopuminen ja näitä päälinjauksia voi näiltä osin tukea mutta arvoisa puhemies niin kuin edustaja myller täällä totesi voisi sanoa että tämä pariisin sopimus sopimus edellyttää meiltä yhä enemmän ja toisaalta myös suomen oma talous edellyttää edellyttää sitä että me näemme nämä mahdollisuutena mitä tulee metsien käyttöön niin niin tässä pitää olla tarkkana niin että tämä on meille keskeinen resurssi mutta että me emme näe metsien luonnonvaroja vain metsäbioenergiana vaan korkeamman jalostusasteen tuotteina ei tukkeja kattilaan pitää olla se periaate toiselle puolelle tämä vaatii vahvat panostukset metso ohjelmaan ja toisaalta hallituksen pitäisi viimeistään nyt pohtia omaa tuotekehitys tutkimus ja innovaatiopolitiikkaa tarvitaan enemmän uusia

olemme äärimmäisen tärkeän ja vakavan asian äärellä ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on aikamme suurin haaste ja se on meidän historiallinen vastuumme strategian päälinja on hyvä mutta ongelma on se että se on paljolti kokoelma jo päätettyjä linjauksia ja yleisiä tahdonilmauksia jäin kaipaamaan konkretiaa ja uusia työkaluja esimerkiksi sen suhteen mitä uusia konsteja on sähköautojen hankkimisen tukemiseksi tai hajautetun energiantuotannon lisäämiseksi tai vanhojen talojen energiatehokkuuden parantamiseksi

hiilensidontakyvystä ja monimuotoisuudesta ja järkevästä käytöstä on aito ja aiheellinen haluan kysyä miten estetään teollisuuteen kelpaavan puuraaka aineen päätyminen polttokattiloihin

meillä on yksi liikennemuoto jonka päästöjen taklaaminen on hankalaa ja se on lentoliikenne lentoliikenne ensinnäkin ne lentoliikenteen päästöt jotka pääsevät ilmakehään yhdentoista kilometrin korkeudessa ovat kolme kertaa vakavampia kuin täällä maan pinnalla päästetyt päästetyt mutta sekään ei ole se varsinainen ongelma vaan se että kun lentoliikenne tarvitsee lentopetrolia sitä valmistetaan raakaöljystä sitä saadaan raakaöljystä alle kymmenen prosenttia ja kun lentopetrolia tarvitaan niin tässä tislauksessa myös ne kaikki muut jakeet jäävät jäljelle ja ne menevät markkinoille niitä ei kaadeta maahan vaan ne menevät markkinoille ja kun ne menevät markkinoille ne päätyvät poltettaviksi sen vuoksi olisi ensiarvoisen tärkeää että tukipäätöksissä mitkä liittyvät bioenergiaan huomioitaisiin se että mahdollisimman suuri osa siitä voitaisiin hyödyntää lentoliikenteessä koska näköpiirissä ei ole ratkaisua jossa me voisimme lentää ilman polttoaineita sen sijaan tieliikenne voidaan sähköistää ja tässä mielessä biopolttoaineet tieliikenteessä ja sähköiset autot kilpailevat keskenään

puhemies aluksi haluaisin kiittää työ ja elinkeinoministeriötä tästä strategian valmistelusta kaiken rehellisyyden nimissä täytyy sanoa että tunsin hiukan huolta siitä kun päivänä julkistetaan eun talvipaketti kuinka tämä meidän suomen strategia on linjassa talvipaketin kanssa ja tänään voidaan todeta että erittäin hyvin erittäin hyvin linjassa ilo oli kuulla uutiset tästä talvipaketista mitä se pitää sisällään siinähän biopolttoaineiden osuutta moninkertaistetaan liikenteessä ja se vastaa täysin täysin tätä suomen linjaa mutta halunnut kysyä kivihiilen käytön kieltävästä lainvalmistelusta kun se nyt aloitetaan ja siitä mistä ministerikin mainitsi tästä huoltovarmuudesta ja huippukulutuksen osalta sähköntuotannon turvaamisesta minkälainen kapasiteetti tämän lainkin jälkeen vielä suomeen jää kivihiilen osalta

värderade talman ensiksi kiitos hyvästä strategiapaperista äsken käsiteltiin lähes nollarakentamisen pakettia siitä tuli ihan ihan kelpo kelpo laki pitää kiittää ministeriä siitä että että sitä kehitettiin hyvään suuntaan saadun palautteen perusteella se versio joka esiteltiin keväällä olisi tehnyt muun muassa pudasjärven tapaisen hirsikoulun mahdottomaksi tulevaisuudessa pari viilausta vielä jäi tehtäväksi mutta luotan siihen että ministeriö niin tekee

on hyvä asia mutta jos energia tuotetaan toisella tontilla vaikka sen omistaisikin niin näin ei ole lisäksi silloin energian hinta myöskin moninkertaistuu tämä ongelma ei liity pelkästään rakentamiseen vaan se on este pienimuotoiselle energiatuotannolle yleensä toivoisin että tähän puututtaisiin että etäällä tapahtuvan pientuotannon esteitä poistettaisiin mitä suunnitelmia on onko teillä joitain konkreettisia esityksiä tämän asian

arvoisa puhemies täällä on kritisoitu metsien käyttöä ja täytyy todeta että myös nämä hallituksen linjaukset kestävästä metsätaloudesta itse asiassa nojaavat niihin linjauksiin joita on tehty jo aikaisemmin esimerkiksi viime kaudella tehty kansallinen metsästrategia vuoteen toteaa metsien kestävän käytön olevan mahdollista

vuodessa se on juuri se määrä jota tämä hallitus esittää myös itse asiassa se on myös se määrä jonka syke ja luke ovat todenneet kestävästi toteutettavaksi kunhan metsien monimuotoisuudesta huolehditaan ja siitä varmasti huolehditaan ja ne rahat sinne löytynevät myös tulevaisuudessa olisin kysynyt hallitukselta

arvoisa puhemies aina kun kansallisia linjauksia ja strategioita tehdään on hyvä katsoa aidosti niitä vahvuuksia mitä suomella on on mutta samalla myös niitä heikkouksia kaikki mitä me teemme meidän pitää ajatella globaalisti kansainvälisesti luvulla suomi oli globaalisti edelläkävijä matkapuhelinteknologiassa loimme jotain sellaista mitä moni meistä nyt jo kaipaa kun nyt katsomme biotaloutta biopolttoaineita voimme todeta että olemme siinä aika lailla globaalisti hyviä se ei valitettavasti kuitenkaan ole aivan niin globaali markkina kuin sähköinen liikenne arvoisa ministeri mihin toimenpiteisiin aiotte nyt ryhtyä jotta tämä strategia saadaan näkymään suomalaisessa tutkimuksessa kehityksessä ja sitä kautta työllisyydessä myös sähköisen liikenteen osalta

arvoisa puhemies tämä hallituksen ilmasto ja energiastrategia on on erittäin hyvä ja kunnianhimoinen mutta on tietenkin joitakin asioita joita joutuu vähän pohtimaan etukäteen täällä sanottiin että tässä ei ole konkretiaa tämä on strategia niin että tässä ei ilmeisesti voikaan olla kovin paljon konkretiaa se tulee sitten myöhemmin yksityiskohtaisina määräyksinä ja lakeina tähän eduskuntaan nyt tällä vuosikymmenellä me olemme kuitenkin nostaneet liikkumisen ja liikenteen verotusta yksi pilkku kahdeksan miljardia ja jokuhan tämänkin tulevan lystin maksaa näin siinä valitettavasti tulee käymään ovatko ministerit jo harkinneet millä tavalla tämä lasku kohdennetaan suomessa eri alueille ja ihmisryhmille ikään kuin oikeudenmukaisesti ettei käy niin että joku ihmisryhmä tai joku alue joutuu kohtuuttomasti maksamaan sen takia että se jää näiden uudistusten ulkopuolelle

puhemies ensinnä vähän täydennän tätä edustaja myllerin puheenvuoroa koskien puhemiehen lausuntoja kysehän on tietysti ollut energiapolitiikan kokonaisuudesta jossa tarvitaan ydinvoimaa vesivoimaa chp yhteistuotantoa tuulivoimaa

loistavaa työtä tämän strategian aikaansaamiseksi joka vie eteenpäin suomen biotalousstrategiaa tavoitteena satatuhatta työpaikkaa ja jalostusarvon nostaminen sataan miljardiin euroon tämä on isänmaallinen hanke ja kaikkien pitäisi antaa tuki tähän kokonaisuuteen ja ajatella suomalaista työtä ja toimeentuloa

puhemies minun tarkoitukseni ei varsinkaan ollut millään tavalla arvostella sitä puheenvuoroa jota jota siteerasin vaan päinvastoin tuoda esille se miten monipuolisesta asiasta meillä on kysymys ja kun täälläkin on puhuttu että

ja meidän pitää erityisesti sitten panostaa niihin biopolttoaineisiin joita tarvitaan maailmalla näkyvissä olevassa tulevaisuudessa lentokoneissa laivoissa ja työkoneissa

arvoisa puhemies nyt pitäisi miettiä vähän laajemmasta näkökulmasta miten suomi voi olla sekä ilmaston lämpenemisen torjumisen edelläkävijä että myös kestävän talouden rakentamisen edelläkävijä ja etsiä tätä kokonaiskuvaa ja kyllä olen itse hiukan pettynyt siihen että vaikka tämän hallituksen ohjelmassa oli hyviäkin tavoitteita tämä tuontiylimäärän puolittaminen ja ja kivihiilen kieltäminen lailla ovat mukana tässä strategiassa tässä on

jo kaksituhattakolmekymmentä luvulla kun hallitus tavoittelee kaksituhattaviisikymmentä lukua tämä kansainvälinen kehitys etenee tosi nopeasti ja edelläkävijäksi ei pääse pelkästään puheilla nyt toivoisin hallitukselta myös vastauksia siihen miten talouden iso kuva siirretään vähäpäästöiseksi esimerkiksi ympäristölle haitallisten tukien vähentämiseen ei tule mitään ehdotuksia päästöoikeuden hinta on edelleen alhaalla ei tule ehdotuksia miten korjataan se että ylipäätään saadaan energiainvestointeja lähivuosina huutokauppakin tulisi käyttöön uusiutuvalle energialle vasta kaksituhattakahdeksantoista jolloin puoleentoista vuoteen ei tapahtuisi yhtään mitään ministeri

arvoisa puhemies hiilinielujen kehittyminen metsissä ja niiden arviointi ei ole mitenkään yksinkertainen asia minä olen aikoinaan oppinut niin että mitä enemmän metsissä on yhteyttävää biomassaa sen parempi ilmastolle ja hiilidioksiditaseelle jotta näin olisi pitää huolehtia siitä että metsät kasvavat ja metsäpinta ala kasvaa mutta myös siitä että metsiä hoidetaan eli hakataan ja tämmöisen olennaisen kokonaishallinnan kannalta on tärkeää että arvioidaan koko kiertoaikaa ja raaka aineitten käytössä harjoitetaan kokonaisvaltaista suunnittelua ja optimointia mutta on olemassa myöskin uhkia esimerkiksi uusi metsälaki mahdollistaa sellaisten kohteitten hakkuun mistä aikaisempina vuosina olisi joutunut linnaan meillä on edelleenkin vahvat epäilyt puukartelleista ja pelkään henkilökohtaisesti uusia metsäsotia mitä tulee esimerkiksi metsähallituksen viimeaikaisten toimintojen suhteen enkä halua

arvoisa puhemies ministeri rehn totesi tuossa avauspuheenvuorossaan että on oltu liikaa tuontisähkön varassa ja minä olen kyllä ministerin kanssa täsmälleen samaa mieltä tämän takia totean että huoltovarmuuden takia meidän on kiinnitettävä nykyistä suurempi huomio kotimaisen energian ulkomailta tuotavan energian varaan me emme voi enää tätä maatamme rakentaa otan esimerkin turvetuotannosta joka on tullut esille monissa puheenvuoroissa tässä keskustelun aikana minä tunnen henkilökohtaisesti kymmeniä turvetuottajia turveyrittäjiä ja heillä on ongelmana saada ympäristölupia uusille haluamilleen turvetuotantoalueille moni yrittäjä on on käyttänyt kymmeniätuhansia euroja näitten luvitusten saamiseen ja siitä huolimatta nämä luvat makaavat joissakin lupapäättäjien pöytälaatikoissa ja töitä ei voida aloittaa ainakin minun mielestäni turvetuotanto toisi toisin kuin kivihiili maaseudulle kaivattuja työpaikkoja ja kysynkin mihin toimiin hallitus voi ryhtyä jotta tätä luvitusta nopeutettaisiin

hallituksen ilmasto ja energiastrategia tarkoittaa rauhanomaista vallankumousta hyvän asian puolesta tällähän rakennetaan ekologisesti kestävää bio ja sähkö suomea tavalla jota ei ole kyllä aikaisemmin tässä maassa nähty se pitää meidän kaikkien tunnustaa ja se on hyvä juttu ministeri rehn korosti oikein että ei pidä asettaa vastakkain tässä vaiheessa eikä lähivuosinakaan biopolttoaineita ja sähköautoja molempia tarvitaan tämä jälkimmäinen on tietenkin tulevaisuuden suunta mutta molempia tarvitaan juuri nyt tähän liittyen minulla on kysymys bioöljyinvestoinneista herra ministeri on hyvin todennäköistä että tähän liittyvät investoinnit tahtovat valua rannikkoalueille tietyistä syistä metsävarat ovat siellä missä ne ovat valtaosaltaan minä kysyn onko herra ministeri hallituksella mahdollisuuksia vaikuttaa näitten investointien sijoittumiseen myös vähän sisempään suomeen mukaan luettuna

puhemies on tärkeää että meillä pidetään energiapaletti monipuolisena ja ollaan riittävästi omavaraisia ettei olla liian riippuvaisia tuontisähköstä mutta tähän puun riittävyyteen liittyen meillä lapissa sen jälkeen kun kemijärven tehdas sulki säppinsä vuonna kaksituhattaseitsemän kuitu ja energiapuulle ei ole ollut riittävää kysyntää voi sanoa kyllä että nämä sahojen sivuvirrat niitä ei edes ilmaiseksi huoli kukaan eli tilanne on lähtökohtaisesti tämä sen takia näen kyllä hyvänä että näitä uusia hankkeita on niin kemijärvelle kuin kemiin tämä kaidin hanke kaidin hanke on yhdeksänsadan miljoonan euron investointi kuusisataa työpaikkaa ja toivon että on arvioitu olevan huipussaan kaksituhattakaksikymmentä niin tämä tehdas olisi toiminnassa tämä biopolttoaineiden käytön lisääminen liikenteessä auttaa kyllä tämän tavoitteen meillä sodan jälkeen kylvettyä metsää tulee lapissa hakkuuikään ja sen vuoksi näen kyllä että tässä on mahdollisuuksia
vielä vastauspuheenvuoro edustaja kasville ja edustaja paloniemelle jälkeen ministeri bernerin

ja siirtävät valtaa energiankulutuksessa sähköyhtiöiltä kuluttajille älykkäitä sähköverkkoja kutsutaankin usein energian internetiksi ei siis ihme että jo kataisen hallituksen ohjelmassa luvattiin kolmeen eri otteeseen edistää älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä sen jälkeen ei ole kuitenkaan tapahtunut juuri mitään ja tässäkin strategiassa älykkäät sähköverkot sivuutetaan maininnalla

arvoisa puhemies tällä ohjelmalla suomi osoittaa todellakin edelläkävijyyttä me vähennämme selvästi riippuvuutta tuontiöljystä mikä on erittäin tärkeä asia me kannamme vastuuta kansainvälisesti tästä tärkeästä asiasta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja samalla luomme bio ja kiertotaloutta edistämällä puhtaita ratkaisuja työpaikkoja suomalaisille ja toimeentuloa koko maahan erinomaisia asioita kaikki hallitus vastaa mielestäni nopeasti pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin konkreettisilla teoilla metsien käyttö tulee lisääntymään kestävästi ja se merkitsee lisää työtä suomalaisille sitä kai me kaikki nyt toivomme jatkossakin tukkipuu menee jalostukseen ja sivuvirrat kuten esimerkiksi kuoresta hakkuutähteistä ja niin edelleen käytetään energiantuotantoon ja hakkuutavoitteet täällä on jo moneen kertaan puhuttu aiheesta tulevat mahtumaan kansallisen metsästrategian mukaisiin raameihin

kolmen minuutin puheenvuoron sen jälkeen jatketaan hetki ja sen jälkeen ministeri rehn sitten saattaa saada puheenvuoron

arvoisa puheenjohtaja meillä on suomessa autokanta joka oli yksitoista pilkku seitsemän vuotta vanha vuonna kaksituhattaviisitoista ja meillä on kolmetoista vuotta aikaa saavuttaa tämä liikenteelle asetettu päästövähennystavoite kolme pilkku kuusi miljoonaa tonnia me halusimme että meidän esityksemme perustuu laskelmiin jotka ovat varmasti ja että me myöskin perustamme esityksen sellaisiin kustannusarvioihin

joita pystymme kantamaan yhteiskuntana siksi haimme kolme keskeistä ratkaisua yksi on se että me pystymme vaikuttamaan maankäyttö ja liikennejärjestelmän yhteensovittamiseen pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen ja myöskin joukkoliikenteen edistämiseen ja tämän pitäisi vastata yhdestä neljäsosasta koko päästövähennystavoitteesta toinen on ajoneuvojen käyttövoiman uudistaminen eli sähköisen liikenteen edistäminen jossa laskelmien mukaan me pääsemme kahteensataanviiteenkymmeneentuhanteen ajoneuvoon ja pystymme sen tekemään yhteiskunnalle se kustantaa noin sata miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana on että me haluaisimme kunnianhimoisenkin tavoitteen sähköisen liikenteen osalta mutta tässä kohtaa haluamme varmistaa että me pääsemme tämän meidän nykyisen autokannan ja sen iän kanssa varmasti saavutettavaan tavoitteeseen kolmas ratkaisu on sitten biopolttoaineet ja biokaasun käyttäminen joka pystytään osin hyödyntämään myöskin meidän nykyisessä autokannassa ja joka on myöskin välttämätön tavoite raskaan liikenteen pitämiseksi liikenteessä tämä vastaa tällä hetkellä puolesta meidän tavoitteestamme me tarvitsemme myöskin lisää tutkimusta ja tietoa osaamista ja sen kehittämistä me olemme myöskin tyytyväisyydellä nähneet kuinka esimerkiksi sähköbussien kehittyminen on suomessa edistynyt hyvin niin vttn kuin yksittäisten yritysten hyvällä yhteistyöllä tämä esimerkiksi on myöskin asia joka edistyessään helpottaa sitten myöskin sitä meidän kokonaisvaltaista tavoitettamme samanaikaisesti meidän on katsottava vielä ne konkreettiset keinot selonteon yhteydessä on pyritty paperiin joka kantaa vuoteen

mutta yksittäiset keinot varmasti tulevat elämään näiden seuraavien kolmentoista vuoden aikana ja siinä tullaan vielä tarvitsemaan meiltä rohkeutta liikenteen verotusta pitää uudistaa merkittävästi jotta päästään entistä kunnianhimoisempiin tavoitteisiin myöskin sähköisen liikenteen osalta se on keskustelu joka käydään vielä kevään aikana esitykset tehdään kehysriiheen mennessä ja budjettilait sitten ensi syksynä kiitos

arvoisa puhemies on hienoa kuulla että tästä suuresta kehityslinjasta täälläkin vallitsee yksimielisyys hallitus reagoi pariisin sopimuksen kiristyviin vaatimuksiin ja myös tähän huoleen ilmastonmuutoksen riskeistä mutta sitten on kaksi ongelmallista asiaa jotka vähemmälle käsittelylle ensimmäinen koskee yhdysvaltain tulevaa toimintaa kun tuleva presidentti trump on selvästi antanut ymmärtää että hän de facto haluaa eroon näistä pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista niin se tietysti muodostaa koko tälle maailman yhteiselle tavoitteelle erittäin suuren riskitekijän jos tämä käytännössä irrottautuminen lähtee toteutumaan niin sitten myös euroopan unionin toiminnalla on huomattavasti vähäisempi merkitys mutta toinen pulma on sitten tämän metsien käytön hyväksyttävyys meillä tämä bio energia metsät ovat todella tärkeässä roolissa ja on erittäin huolestuttavaa että euroopan unionissa tätä ei ole ymmärretty tässä meidän pitäisi yhdessä lähteä tekemään ihan toisenlaista valistustyötä kuin tähän mennessä on onnistuttu tekemään

arvoisa puhemies vihreään kultaan metsään satsaaminen on kyllä järkevää mutta marssijärjestys on pidettävä kirkkaana jotta sekä luonnonsuojelu että luonnon monimuotoisuusarvot voidaan samassa yhteydessä turvata silloin on ymmärrettävä se että ensisijaisesti käytetään vihreä kulta puu korkean jalostusarvon tuotteisiin vaikkapa lääkkeisiin puutuotteisiin vaatteisiin sitten

yhteydessä mehän tuomme nyt sekä haketta että myöskin puuta jos pystyisimme paremmin sitä korkeasti jalostamaan niin miksei voisi myöskin tuoda

arvoisa puhemies tässä strategiassa hallitus on hakenut tasapainoa ympäristönsuojelun ja suomalaisten veronmaksajien työpaikkojen suojelun välillä ja minun mielestäni löytänyt sen varsin hyvin kun kuuntelin täällä vihreiden esitystä asiasta tai vasemmistoliiton edustaja modigin esitystä hiiliverosta niin olen kyllä hyvin tyytyväinen että nimenomaan tietyt puolueet ovat hallituksessa eivätkä ne jotka ovat oppositiossa jos ajatellaan sitten sitä mihin suuntaan tässä pitäisi mennä niin edustaja mölsä perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa hyvin toi esille sen että energiatuotannon kotimaisuusasteen tuntuva nostaminen voi tuoda jopa kymmeniätuhansia työpaikkoja suomeen nämä työpaikat syntyvät nimenomaan pääasiassa haja asutusalueille juuri niille alueille jotka tämän hallituksen on tärkeää pitää elinvoimaisina vireinä kuten tunnettua on perussuomalaiset näkevät että on tärkeää että pitkospuiden päässä pystyy elämään ja on työpaikkoja tarjolla erittäin tasapainoinen

arvoisa puhemies täällä puhuttiin että älykkäistä sähköverkoista ei ole mainintaa itse asiassa älykkäät sähköverkot etenevät markkinaehtoisesti tälläkin hetkellä fortumilla on menossa hanke jossa tuhat vesivaraajaa kytketään ikään kuin yhteen ja sillä tavalla pystytään ottamaan pois käytöstä ja sitä kautta säätelemään koko verkkoa alueellinen sähköverkko ja pistemäinen energiatuotanto etenevät ja tulevaisuudessa tämä käyrä ei tule olemaan semmoinen tuntikohtainen kuin se nyt se hyppii ylös ja edestakaisin ja hinnat pomppivat me menemme kohti tasaista käyrää mutta varsinainen kysymys kohdistuu ministeri rehnille kun puhuttiin täällä kuinka sähköteho riittää niin ainakin fingridin mukaan meillä edelleen tehovajetta on kolmetuhattaneljäsataa megawattia ja energiavirasto ikään kuin tarjouskilpailun perusteella ostaa kuusisataa megawattia tässä on aikamoinen ero ja tällä hetkellä hydrobalanssi on aika lailla negatiivisella tasolla kaksikymmentäkaksi terawattituntia mitä mahdollisesti tammikuun pakkasilla tapahtuu jos jos tämä tilanne

arvoisa herra puhemies minusta tämä hallituksen ilmasto ja energiastrategia on historiallinen se on historiallinen kahdessakin mielessä ensimmäinen seikka on mielestäni se että tämä liikenteen polttonesteiden sekoitevelvollisuus nostetaan kolmeenkymmeneen prosenttiin tämähän on on se joka luo pohjaa sille että näitä uusia investointeja tälle sektorille voi syntyä esimerkiksi täällä mainittu kemin kaivinhanke ilman tätä linjausta olisi varmasti kaatunut mutta tämä luo nyt pohjan se on lähes miljardin hanke ja se luo työllisyyttä tuonne pohjoiseen ja kun on kannettu huolta siitä riittävätkö nämä meidän metsävarat tai käytetäänkö niitä kestävästi niin haluan senkin todeta että meillähän vaihtelee alueittain aika paljon näitten metsävarojen kestävä käyttö ja ja vaikka lapin pinta alasta kolmasosa on suojeltu niin silti siitä metsän vuotuisesta kasvusta mikä on hyödynnettävissä noin puolet jää tällä hetkellä hyödyntämättä sen takia tarvitaan näitä isoja metsää käyttäviä yksiköitä tänne suomeen

energiapolitiikka on kansallinen keihäänkärki on hieno asia että siitä on edes tässä laajuudessa laajaa yksimielisyyttä vastuullisesti puhutaan kestävästä energiataloudesta meillä on suomalaisina kaikki edellytykset tulla cleantechin suurvallaksi meillä on monenlaista osaamista resursseja ja niin edelleen on kuitenkin oltava vakavasti huolissaan säilyykö meillä osaamispotentiaali kysynkin voiko ministeri vastata miten erilaisten energia alan resurssit turvataan ja monipuolistetaan tämä pitää sisällään myös erilaiset täydennys ja erikoistumiskoulutukset

arvoisa puhemies pariisin ilmastosopimus astui voimaan marraskuun alussa ja eduskunta ja suomi ovat sitoutuneet tähän ilmastosopimukseen sen vuoksi nyt onkin oikea aika kysyä sitä vastaako tämä energia ja ilmastostrategia niihin tavoitteisiin joita ilmastosopimuksessa ollaan päätetty ja olemme sitoutuneet tässä strategiassa on hyviä elementtejä muun muassa kivihiilestä luopuminen mutta toisaalta jos kivihiiltä pyritään korvaamaan turpeella kotimaisella kivihiilellä ei se ole näiden tavoitteiden mukaista toinen ongelma on tämä metsien käyttö ja suunnitelmat siihen liittyen eri järjestöt ja tahot ovat olleet syystä huolissaan metsien lisääntyvistä hakkuista ja käytön lisäämisestä haluankin kysyä ministeriltä miksi turpeen päästöjä ja metsien käytön lisäämistä ei huomioida energia ja ilmastostrategiassa ilmastosopimuksen velvoitteiden ja tavoitteiden näkökulmasta

tämä hallituksen energia ja ilmastostrategia on käänteentekevä monessa mielessä se on sitä energiamielessä se on sitä toimintatapamielessä se on käänteentekevä myöskin siinä mielessä että me haluamme nyt selkeästi päästä fossiilitaloudesta eroon kohti biotaloutta entistä vahvemmin sen lisäksi se on hyvä kokonaisuus joka ottaa huomioon suomen pohjoisen sijainnin meidän ilmasto olosuhteemme meidän huoltovarmuutemme työllisyysnäkökulmat kauppa ja vaihtotaseet ja niin niin edelleen ja kaiken kukkuraksi me tällä strategialla merkittävällä tavalla pystymme osallistumaan eturintamassa ilmastonmuutoksen torjuntaan teknologiaa edistetään ja niin edelleen tämä on erittäin hyvä

ja mitä on tapahtunut kasvu on koko ajan lisääntynyt samalla hiilensidontakyky jotenka meillä on merkittävä määrä myöskin lisää hakkuumahdollisuuksia kun hakkuut tehdään järkevästi niin kuin tässä strategiassa on

arvoisa puheenjohtaja energia ja ilmastostrategia on askel oikeaan suuntaan on aivan välttämätöntä että mietimme niitä keinoja miten pystymme vastaamaan ilmastonmuutokseen on kuitenkin harhaanjohtavaa sanoa että tämä olisi erityisen kunnianhimoinen kyllä me tarvitsemme lisää sekä vauhtia että kunnianhimoa jotta pystymme vastaamaan siihen haasteeseen mitä pariisin sitoumuksetkin meiltä edellyttävät

maailmalla valtavasti ja siksi meidän tulisi panostaa siihen myönnän vielä vastauspuheenvuoron edustaja mäkipäälle ja sen jälkeen ministerille semmoisen kolmen minuutin puheenvuoron edustaja mäkipää

tänään komissio on julkaissut semmoisen tuhatsivuisen lain päätöksen lainsäädännön ja siellä mainitaan myös että suomalaisen biomassatuotannon katsotaan olevan kestävällä pohjalla ja näin komission energiapaketti tukee nyt käytävää hallituksen energia ja ilmastostrategiaa tästä on hyvä jatkaa ja tiedämme että energiapolitiikkaa ei muuteta kuukaudessa eikä vielä puolessakaan vuodessa on hyvä niin kuin täällä on puhuttu että kivihiilestä luovutaan mutta on myös tärkeää että meillä on energiaomavaraisuus ja huoltovarmuus ja jos ajatellaan juuri sitä turvetuotantoa niin tämähän työllistää luo tuhansia ja tuhansia työpaikkoja siellä kaukana korvessa

sellainen pieni hiekkakasa tuolla saharan autiomaassa kun muut tekevät osansa niin me varmaan olemme edelläkävijöitä
kiitoksia ja nyt ministeri rehni kolme minuuttia sopivalta paikalta
arvoisa puhemies iloinen ettette kuitenkaan todennut että ministeri reini ettei sekoiteta jorma reiniin ja seitsemänkymmentä luvun sähkölakkoon joka joka koettiin aikoinaan yhtä kaikki kiitoksia arvoisat edustajat tästä keskustelusta ja vastaan niin moneen kysymykseen kuin ehdin ja otetaan loput sitten valiokunnissa tuossa joulukuun mittaan edustaja hassi viittasi että olisin sanonut että sähköautostrategiamme on maailman kunnianhimoisin en sanonut näin sanoin että se on erittäin kunnianhimoinen ottaen huomioon sen suhteellisen alhaisen lähtötason mikä meillä on vanhojen hallitusten jäljiltä tällä hetkellä edustaja hassi peräänkuulutti myös nopeampaa etenemistä kohti hiilineutraalia

edustaja niinistö peräänkuulutti konkreettisia toimia ja edustaja tanus viittasi pääkaupunkiseutuun nämä kun yhdistää niin päätyy siihen että me tarvitsemme konkreettisia toimia kivihiilestä luopumiseksi erityisesti pääkaupunkiseudulla tästä tulee mieleen kysyä oikeastaan edustaja hassilta ja edustaja niinistöltä teidän puolueennehan vihreät nousi jo vuonna kaksituhatta helsingin kakkospuolueeksi taisin olla lepakossa silloin kuokkimassa juhlimassa vihreillä onkin ollut todella vaikutusvaltainen asema asema pääkaupungissamme sen päätöksenteossa sen jälkeen koko ajan tämän viimeiset kuusitoista vuotta joku voisi silti ihmetellä mihin te olette vaikutusvaltaanne käyttäneet kun helsingin lämmöstä edelleen tuotetaan peräti neljäkymmentä prosenttia kivihiilellä näin helsinkiläisenä kysyn että jo muutoksen aika pois hiilenmustasta energiapolitiikasta kohti realovihreää energiapolitiikkaa myös stadissa tämän strategian hengessä tässä valossa ojennan yhteistyön kättä jotta teemme konkreettisia toimia kivihiilestä irtautumiseksi myös helsingissä ja siirrymme hiilettömään helsinkiin edustaja kääriäinen viittasi siihen että me teemme rauhanomaista vallankumousta niin teemme edustaja zyskowicz oli huolissaan siitä että puhutaan vallankumouksesta korostan sitä ja panin merkille että myös edustaja jaskari viittasi tähän sanaan tämän energiatalouden muutoksen yhteydessä edustaja kääriäiselle vastaisin että tulee merkitsemään lisääntyvää kysyntää biopolttoaineiden saralla ja se taas tietysti vaikuttaa varsinkin siellä missä raaka ainetta on ja se heijastuu varmasti itä suomeen tämän lisäksi kärkihanke ja energiatuella joka tänä vuonna tarkoittaa neljääkymmentä miljoonaa euroa lisää itse asiassa miljoonaa yhteensä nämä kaksi yhteen laskien kilpailuttamalla tulemme käynnistämään useita merkittäviä bioenergiahankkeita ja niistä varmasti monet sijaitsevat myös itä suomessa sen mukaan miten kilpailukykyisiä innovatiivisia ja merkittäviä bioenergiahankkeita itä suomesta tulee olemaan tarjolla kiitos

jatketaanpa sitten vielä jonkin aikaa

arvoisa puhemies ministeri rehn varmaankin tietää että helsingissä on päätetty sulkea hanasaaren kivihiilivoimala mikä on käänteentekevä päätös ja sitä vihreät ovat helsingissä olleet ajamassa hallituksen linjaus kivihiilen kieltämisestä lailla on tervetullut kuten ryhmäpuheenvuorossani totesin ja vihreät saavat siitä helsingissä hyvän selkänojan myöskin salmisaaren hiilivoimalan sulkemiselle haluaisin hiukan kommentoida tätä sekasotkua tieteestä ja metsien hiilinieluista suomihan on eussa ajanut sellaista laskentatapaa jossa maa ei joudu muilla päästövähennyksillä hyvittämään sitä jos metsien sisältämä hiilinielu pienenee ja tämä on epärehellistä tästä ovat muun muassa suomen ympäristökeskus ja suomen asiantuntijapaneeli ilmastopaneeli meitä päättäjiä varoittaneet maa ja metsätalousvaliokunnalle ja ympäristövaliokunnallekin on tästä seikkaperäiset tutkimusraportit esitelty

vielä esittää arvon ministerille uudelleen kysymyksen hajautettujen pienten biokaasulaitosten rakentamisen edistämisestä se toisi kuitenkin uutta mahdollisuutta ja monipuolistaisi maaseudulla hyvin monilla alueilla elinkeinoelämää ja parempaa toimeentuloa ja antaisi monenlaisia mahdollisuuksia voisiko ministeri avata tätä asiaa

arvoisa puhemies ministeri rehn otti tärkeän asian äsken sekoitevelvoitteen lisäämisen biopolttoaineisiin koska mielestäni se on sellainen nopean ajan ratkaisu millä tämä suomalainen asia voitaisiin hoitaa eteenpäin kymmenen prosentin lisäys sekoitevelvoitteeseen nykytasosta vähentää päästöjä ja jotta samaan päästövähennykseen päästäisiin sähköautolla se tarvitsisi noin viisisataatuhatta sähköautoa elikkä tämä on se mittasuhde missä mennään siksi jos nopeasti halutaan näihin päästöihin päästä biopolttoaineen kehittäminen ja ja sekoitevelvoitteen lisääminen olisi se oleellinen kysymys jos tämä hallituksen koko tavoite kolmen pilkku

kokonaistavoite halutaan polttoaineilla ratkaista niin kolmekymmentäkuusi prosenttia biopolttoaineen sekoitevelvoitetta lisää nykytasoon olisi se millä päästäisiin samaan lopputulokseen silloin oltaisiin minusta työllisyyden kannalta

olen espoosta enkä helsingistä niin olen ajanut pitkään sitä että näiden kuntien pitäisi olla yhtä kaupunkia ja uskallan vähän puolustaa pääkaupunkiseutua kun on näin iso metropolialue niin olen aivan samaa mieltä että hiilikasan pitää poistua niin salmisaaresta kuin myöskin suomenojalta ja vantaan puoleltakin mutta on kyllä ja ministeri sen varmaan aivan hyvin tietää esimerkiksi yhdistetyn lämmön ja sähköntuotannon haaste pikkasen erilainen miljoonan asukkaan metropolialueella kuin turvesuon reunassa tai metsien keskellä pienen kirkonkylän tai pienen kaupungin energiantuotannon turvaaminen

arvoisa herra puhemies oleellista tässä strategiassa minun mielestäni on tällä hetkellä se että me haluamme toimia edelläkävijöinä mieluummin kuin reagoida siihen mitä eusta on tulossa ja yksi aivan oleellinen seikka ovat juuri nämä sähkön älyverkot meillä on samanlainen mahdollisuus nyt olla eturintamassa näissä sähkön älyverkoissa kuin oli yhdeksänkymmentä luvun teleliikenteessä silloin kysynkin arvoisalta ministeriltä puhutaan aika paljon esimerkiksi virtuaalivoimaloista pienistä yksiköistä jotka voisivat toimia sähkön varastoina ja luovuttaa sitä pois sitten kun on korkea hinta toimia säätövoimana miten edetään tässä asiassa joka näyttää olevan aika huikea mahdollisuus suomelle tulevaisuudessa

arvoisa puhemies hiukan harmittaa että tämän hallituksen ministerit usein tekevät vaikeaksi asiallisen debatin kun täältä suunnasta sitä yrittää tarjota niin takaisin tulee puheenvuoroja jotka eivät perustu tosiasioihin kolme vuotta sitten en olisi uskonut vielä edellisten kuntavaalien aikoihin että vihreät saavat helsingissä vietyä läpi strategian jossa panostetaan hajautettuun uusiutuvaan energiaan aurinkolämpöön maalämpöön ja suljetaan hanasaaren kivihiilivoimala koska kaikki muut puolueet helsingissä silloin vielä vastustivat sitä ensin sdp alkoi muuttaa linjaa lopulta kokoomus ja perussuomalaisetkin suostuivat jotka alun perin sitä vastustivat vihreät ajoivat helsingissä läpi aika ison murroksen ja vasemmistoliitto tuki tätä linjaa ensimmäisenä se on totta sen unohdin sanoa

minäkin haluaisin tiedustella sitä millä tavalla hajautettua energiantuotantoa ja kulutusta tuetaan koska siitä ei juurikaan tässä hallituksen selonteossa ole ole esimerkkejä esimerkiksi asumisen suhteen meillä on täällä eduskunnassa käsiteltävänä lähes nollaenergiarakentaminen teimme siihen ponsiehdotuksen jolla olisi seurattu sitä viekö tämä lainsäädäntö todella parempaan tilanteeseen suomessa mutta hallituspuolueet eivät halunneet sitä hyväksyä monista isoista kaupungeista on hyviä esimerkkejä esimerkiksi siitä miten erilaista kasvustoa käytetään siinä hyväksi että se sitoo hiilidioksidia ja muita ilman epäpuhtauksia kaupunkialueilla eli tällaista hyvin käytännönläheistä ihmisläheistä toimintaa olisi hyvä myös saada mukaan tähän strategiaan

arvoisa puhemies nyt tulee suomeen suuria ja merkittäviä metsäteollisuuden investointeja muun muassa äänekoskelle ja kemiin niiden johdosta vapautuu tukkipuuta kaksi viiva kolme miljoonaa kuutiota markkinoille sahoilla on tässä huomattava osa maksumiehenä muun muassa seitsemänkymmentä prosenttia kantohinnasta sahat maksavat kuitenkin sinne jää puru ja kuori kuori joita ei tueta taikka nyt se se chp voimalan kautta tulee tulevaisuudessa miten on hypätäänkö samalta viivalta metsähakkeen kanssa koska esimerkiksi keljon lämpökeskukseen

tuettua metsähaketta mutta sahoille jää pihoihin kuori ja hake mätänemään koska ei saa

puhemies oppositio mitätöi upeaa strategiaa sanomalla että se on askel oikeaan suuntaan mielestäni tämä on jättiloikka ylisukupolviseen vastuuseen ympäristöstä ilmastosta ja kestävästä kehityksestä täällä strategiassa linjataan biokaasun tuotantoa ja käyttöä todeten että biokaasupotentiaalista valtaosa on sidoksissa sidoksissa maatalouteen todellakin maatilat voisivat antaa nykyistä suuremman panoksen pienimuotoiseen hajautettuun sähkön ja ja olla tärkeä osa huoltovarmuutta ja pyrkimystä luoda työtä ja elinvoimaa kaikkialle suomeen paperissa linjataan että on tärkeää että vaikutamme kansallisiin säännöksiin lupamenettelyihin ja byrokratiaan niin että selkeytetään biokaasun tuotannon ja käytön edistämistä kysyisin ministeriltä kun täällä on jo otettu esille se että eu on tärkeässä roolissa tässä mitkä ovat suurimmat uhkat siellä että seuraavalla ohjelmakaudella emme voisi toteuttaa tätä strategiaa

arvoisa puhemies uuden teknologian käyttöönotto on luonnollisesti kannatettava periaate myös energiaratkaisujen osalta uuden teknologian tulee kuitenkin olla kustannuksiltaan kilpailukykyistä ja valitettava esimerkki epäonnistuneesta tukimuodosta on vuonna kaksituhattayksitoista käyttöön otettu tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä joka on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan veronmaksajille vuosien myötä miljardien eurojen lisäkustannukset syöttötariffijärjestelmää on mahdotonta purkaa pikaisella aikataululla koska perustuslakivaliokunnan vuonna kaksituhattakymmenen antaman tulkinnan mukaan sen piiriin päässeitä investointeja koskee perustuslaillinen omaisuudensuoja järjestelmän piiriin kuuluvien voimaloiden yhteinen nimellisteho on kuitenkin hallituksen päätöksellä rajattu megavolttiampeeriin siten uudet tuulivoimantuottajat eivät voi enää hakea ylikalliin järjestelmän piiriin mikä on ehdottomasti kansalaisten ja
herra puhemies edessämme on hallituksen syvänvihreä energia ja ilmastopoliittinen strategia se on monella tapaa historiallinen linjaus koska me menemme kohti fossiilitonta yhteiskuntaa ja kivihiilestä haluamme luopua vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä niin espoo kuin helsinki lämpiää tällä hetkellä tuontifossiilisilla polttoaineilla ja me tarvitsemme sekä kansallisia että paikallisia ratkaisuja siihen että uusiutuvia energiamuotoja lisätään poliittisilla päätöksillä

keskusta olemme siihen parlamentaarisen työryhmän linjaukseen turpeen osalta sitoutuneet että turpeen hyötyjen vuoksi on tärkeää varmistaa että siitä luovutaan vasta viimeisessä vaiheessa kun fossiilisista polttoaineista luovutaan luovutaan kokonaisuudessaan

tämän debattiosuuden päättäminen

värderade talman toistan vielä aikaisemman kysymykseni ja yritän muotoilla sen yksinkertaisemmin jos mahdollista eli jos taloyhtiö perustaa vaikka aurinkovoimalaitoksen samalle tontille se voi laskea sen hyväksi energiatodistuksessa ja myöskin käyttää sitä energiaa varsin edulliseen hintaan jos perustaa saman voimalaitoksen omistamalleen toiselle tontille niin sitä ei voi laskea energiatodistuksessa kiinteistön hyväksi ja sähkön hinta kolminkertaistuu tämä on este pientuotannon yleistymiselle se olisi ratkaistavissa vaikka virtuaalimittaroinnilla onko hallituksella mitään hanketta mitään ajatusta siitä miten tämä este voitaisiin poistaa

arvoisa puhemies turve ja sen ilmastopäästöt ja vesistöpäästöt ovat tämän hallituksen sokea piste ja sen tulisi avoimesti se myöntää viime hallituskaudella hyväksytty ilmasto ja energiastrategia tavoitteli turpeen käytön vähentämistä suunnitelmallisesti kolmanneksella vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä nyt tämä hallitus tavoittelee sen käytön lisäämistä vuoteen kaksituhattakaksikymmentä asti jonka jälkeen siellä se lukee taustaluvuissa lisätään käyttöä vuoteen kaksituhattakaksikymmentä

taloudellisesti enää edes kannattavaa käyttää turvetta kun päästöoikeuksien hinta nousee
arvoisat edustajat alun perin vastauspuheenvuoron pyytäneistä edustajista on täällä vielä paikalla meidän nähdäksemme täällä yhteisen arvion mukaan edustaja torniainen tästä syystä myönnän vielä hänelle vastauspuheenvuoron

arvoisa herra puhemies sitkeys palkitaan kiitos siitä suomi ansaitsee aidon terveen ja kestävän luontosuhteen ja se nykyisellä hallituksella on se on meidän meidän kaikkien todettava se tulee esille myöskin tässä

liikenne tuottaa noin neljäkymmentä prosenttia päästöistä ja muodostaa sen vuoksi erittäin ison osan

suomessa on paljon osaamista biopolttoaineista ja esimerkiksi vaikkapa upm kaukaan nykyaikainen biojalostamo lappeenrannassa on aivan maailman kärkeä alalla arvoisa ministeri kysyn kuinka monta tällaista tehdasta esimerkiksi tämän strategian mukaan tarvitaan suomeen jotta tavoitteet toteutuvat toiseksi otan esimerkin vielä sähköautoista se on kunnianhimoinen tavoite tässä strategiassa mutta pitää muistaa myöskin että se vaatii myöskin maan kattavan latausverkoston joka ei myöskään ole ihan ilmainen onko ministerillä näkemystä tähän latausverkoston rakentamiseen
vielä edustaja parviaiselle vastauspuheenvuoro
arvoisa herra puhemies minäkin yhdyn siihen vihreiden yleisnäkemykseen että tässä strategiassa on on paljon hyvää mutta se on sen verran vaatimaton joiltakin osin että me joudumme varmasti tarkistamaan sitä uudelleen jos me haluamme aidosti pitää kansainvälisistä ilmastotavoitteista suomessa kiinni

nyt jos ministeri rehnille kolme minuuttia riittäisi niin hyvä ja kohtuullista kuitenkin jos sitten neljään

ensinnäkin edustaja torniaiselle nopea vastaus on arvioitu että tämän strategian mukainen biopolttoaineiden tavoite ja sekoitevelvoite merkitsisi noin kuuden lappeenrannan kokoisen biojalostamon rakentamista suomeen jotka tietysti hyödyntäisivät pitkälti ennen kaikkea kehittyneitä biopolttoaineiden raaka aineita koskien muutamia olennaisia kysymyksiä tässä keskustelussa oli erittäin hyvä että edustaja myller selvensi sen että hän ja sdpn ryhmä tukevat biotaloutta tähän liittyen kuuntelin hyvin tarkasti mitä edustaja heinäluoma totesi siitä että meidän tulee pyrkiä eurooppalaisella kentällä hakemaan sellaisia ratkaisuja jotka tukevat meidän se on ihan oikein näin teemme ja nyt tänään hyväksytty komission energiatalvipaketti hyvin pitkälti vastaa suomen tavoitteita tämä osoittaa sen että louskuttamalla ei saada mitään aikaan mutta sen sijaan asiallisella ja johdonmukaisella työllä saadaan kyllä tulosta aikaiseksi olemme myös tehneet hyvin tiivistä yhteistyötä muun muassa ruotsin kanssa monien muidenkin jäsenvaltioiden kanssa ja tästä eteenpäin painopiste siirtyy varmasti sekä neuvoston että sitten parlamenttien suuntaan vaikuttamiseen edustaja mölsä aikaisemmin kommentoi sitä vähennetäänkö kasvihuonekaasupäästöjä liian nopeaan tahtiin suomen osalta tältä osin voi todeta että komission ehdottama velvoittava päästövähennys niin sanotulla taakanjakosektorilla on suomelle kolmekymmentäyhdeksän prosenttia tästä kaksi prosenttiyksikköä suunnitellaan katettavaksi niin sanotun kertaluontoisen jouston avulla elikkä päästökauppasektorin huutokaupattavilla päästöoikeuksilla jäljelle jäävän jo sinänsä vaativan kolmenkymmenenseitsemän prosentin tavoitteen saavuttamiseksi on strategiassa linjattu keskeisiä toimia jotka koskevat varsinkin liikenteen käyttövoimia autokantaa ja niin edelleen älyverkkojen osalta tem on asettanut jokin aika sitten työryhmän joka miettii konkreettisia toimia ja se käy läpi muun muassa kysyntäjouston akku ja varastointiteknologian kehittymisen ja sen miten muuten kyetään vahvistamaan hintasignaaleja jotta muun muassa saadaan paremmin energian pientuotanto mukaan tähän edustaja niinistölle totean vain sen että kun te peräänkuulutitte konkreettisia toimia vastasin faktoilla ja korostan että on ehdottoman myönteistä että helsinki on tehnyt päätöksen hanasaaren voimalan sulkemisesta ja koskevaa päätöstä odotetaan on hyvin tärkeää että helsinki osaltaan irtautuu kivihiilestä olen varma siitä että jos se on pitkälti onnistunut tukholmassa niin se onnistuu myöskin myöskin täällä meidän meidän pikkasen pienemmällä metropolialueella vielä päätteeksi edustaja kalli ja monet muut täällä kysyivät riittääkö puu ja miten eu säännöt vaikuttavat hakkuut lisääntyvät tästä strategiasta riippumatta metsäteollisuuden puunkysynnän kautta vuoden kaksituhattakolmekymmentä tienoilla hakkuukertymä voi olla keskimäärin noin kahdeksankymmentä miljoonaa kuutiometriä vuodessa se on nyt noin kuusikymmentäviisi miljoonaa runkopuun runkopuun käyttö perustuu jatkossakin pitkälti teollisuuden tarpeisiin sitä varten puuta suomessa kasvatetaan ei ensi sijassa energiatuotantoon mutta puupohjoisen bioenergian lisääminen perustuu varsinkin metsäteollisuuden sivuvirtoihin sekä päätehakkuiden ja metsänhoidon tähteisiin ja sivutuotteisiin nämä strategian toimet lisäävät jonkin verran metsähakkeen käyttöä metsien puuvarat riittävät tähän on erittäin tärkeää että me jatkamme kestävää metsätaloutta kestävää metsänhoitoa
jatketaan vielä hetki debattia

arvoisa puhemies täällä on käyty hyvää keskustelua tämän strategian tasosta ja ja niistä linjauksista jotka tästä löytyvät ja kyllä vain tästä strategiasta löytyvät aika lailla kaikki ne ehdotukset mitä myös oppositio on antanut meille meille niin sanotusti lisäehdotuksina marrakechin ilmastokokouksessa toissa viikolla

me voimme täällä kyllä olla tästä hyvin ylpeitä että suomi on jo näin pitkällä koska

vasta täytyy olla valmiina mutta meillä ne jo ovat mitä tähän edistyksellisyyteen vielä tulee niin se on aivan selvä että maailman muutos on niin nopeaa että voi olla että kolmen vuoden päästä tämä strategia tuntuu jo hieman

kysyntäjousto ja älykkäät sähköverkot sekä toimivat eurooppalaiset sähkömarkkinat ovat olennainen tekijä energiajärjestelmän kysyntähuippujen tasaamisessa kuitenkin vielä tulevina vuosina tarvitaan varavoimakapasiteettia näitä on nyt kuitenkin halvan sähkön aikana ajettu alas haluaisin kysyä ministeriltä miten huoltovarmuuden kannalta tärkeiden varavoimalaitosten toimintakyky ja ja säilyminen järjestelmän osana turvataan lähivuosina

hyvä ettei ministerille jäänyt väärää käsitystä sosialidemokraattien kannoista biotalouteen haluan vielä tähdentää sitä että biotalous on suomen kannalta ja erityisesti itäisen suomen kannalta äärimmäisen tärkeä asia mutta samalla meidän pitää pitää huoli siitä että metsäteollisuus kaikkineen kaikki ne mahdollisuudet mitä puulla on tulevaisuudessa käytetään täysimääräisesti hyväksi ja vain näistä sivuvirroista ja tähteistä sitten tehdään energiaa jo tällä hetkellähän suomen sahoilla on hyvin vaikea tilanne siellä on purua ja kuorta ja muuta tähdettä joka ei lähde liikkeelle tämä tämä pitäisi saada ratkaistua haluan myöskin perätä sitä tarvitseeko tukki jos se haketetaan tukea

puhemies puusta vielä haluaisin todeta sen että puuhan on tietysti suomelle taloudellisesti hyvin tärkeää mutta sekä ilmaston että talouden kannalta järkevää on suunnata puunkäyttöä ensinnäkin tuotteisiin joissa puun sisältämä hiili säilyy pitkään esimerkiksi puurakentamiseen ja toiseksi uusiin tuotteisiin joiden kilohinta on hyvin paljon korkeampi kuin perinteisen paperin ja sellun mutta oikeastaan alun perin halusin kommentoida sitä kun edustaja eestilä totesi että älysähköverkko etenee markkinaehtoisesti näin ei nyt välttämättä ole koska energiamarkkinoilla on paljon vanhoja isoja toimijoita jotka eivät kaikkea sitä mikä on ilmaston ja työllisyyden

tästä tästä on fingridin ehdotus joka tarkoittaisi sitä että esimerkiksi sähköautojen akut ja akut ja aurinkotalojen akut suljettaisiin älysähköverkkomyynnin ulkopuolelle tästä haluaisin ministeri rehniltä lisätietoja pidetään kiinni

herra puhemies olisin todella kysynyt vähän edellisten puhujien tapaan siitä miten arvoisa ministeri näkee sen että myöskin kuluttajat saadaan mukaan tähän energiajärjestelmään yksi näkökulmahan olisi se että myöskin olisi voimakkaampia hintasignaaleja silloin kun kallis ja kuluttajathan pystyvät suojautumaan jopa automaattisesti siltä toinen näkökulma on pienten sähköntuotantoyksiköiden ottaminen mukaan tähän markkinaan kolmantena on edustaja adlercreutzin esitys että olisi virtuaalivoimaloita jotka menisivät tonttien tonttien yli myöskin ja voitaisiin käyttää aidosti moderneja verkkoja sitten

ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies tässä on muutamissa puheenvuoroissa kannettu huolta siitä että tukkipuuta haketetaan ja poltetaan pohdiskelin sitä kuinka moni näistä sanojista on käynyt puukauppaa omasta puukaupastani on pitkä aika mutta selasin netistä pylväsdiagrammista vähän puun myyntihintoja ja totesin että mäntytukki ja kuusitukki uudistushakkuissa ovat noin viisikymmentäviisi euroa kuutio kun se on pylväsdiagrammi niin ihan tarkkaan en pystynyt sanomaan ja harvennushakkuissa kuutiohinta on muutaman euron halvempi mänty kuusi ja koivukuitu ovat sen sijaan huomattavasti alle kaksikymmentä euroa kuutio harvennushakkuissa nämäkin ovat muutaman euron halvempia ja ensiharvennuksessa hinta edelleen putoaa totean vain että kukaan järkevä puunomistaja ei varmaankaan halua hakettaa taikka polttaa arvokasta tukkia jos ja kun on muitakin mahdollisuuksia sitä käyttää se että puu hyödynnetään kyllä aina parhaalla mahdollisella tavalla on omistajan

arvoisa herra puhemies haluan vielä palata tähän hallituksen linjaukseen siitä että kivihiilen käytöstä luovutaan kokonaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä joka on erittäin kova päätös mutta hyvä päätös kun täällä on kysytty miksi jatketaan sitten turpeen käyttöä joka päästää laskennallisesti yhtä paljon niin sillähän on ihan selkeä syy se on kotimainen polttoaine se työllistää täällä tuhansia suomalaisia tämä marssijärjestys mikä on valittu että kun fossiilisista luovutaan niin niin kotimaiset tulevat työllistävät tulevat sitten viimeisenä on aivan oikea linja hallitukselta haluan todeta vielä että tämä hallituksen ilmasto ja energiastrategiapäivitys on erinomainen se ottaa suuria askeleita oikeaan suuntaan ja toteuttaa kansainvälisiä ilmastosopimuksia mutta sekin tietenkin pitää muistaa että hyvä strategia on vain hyvä alku ja toteutus ratkaisee tämä on hyvä meidän kaikkien muistaa toivonkin hallitukselle voimia että saataisiin nopeasti myös konkreettisia askelia eteenpäin

arvoisa puhemies kiitos näistä puheenvuoroista liittyen siihen mitä edustajat kosonen ja rantakangas korostivat että me olemme tässä edelläkävijöitä kun teemme hyvin aikaisessa vaiheessa tämän pariisin ja linjausten mukaisen energiastrategian asia on juuri näin eli sillä on monia myönteisiä puolia ensinnäkin se että me olemme kansainvälinen edelläkävijä me näytämme suuntaa muulle maailmalle muun muassa luopumalla kivihiilen energiakäytöstä ensi vuosikymmenellä tämän lisäksi me pystymme nyt entistä paremmin vaikuttamaan myöskin eun päätöksiin koska nyt käsillä on vasta komission esitys ja käsittely neuvostossa ja parlamentissa vasta alkaa ja se tulee kestämään aika pitkään on hyvä että meillä on pohdittu linja joka uskon niin täällä eduskunnassa tulee vielä vankistumaan ja sitä kautta saamme vahvemman pohjan lähteä näihin jatkoneuvotteluihin euroopan unionin sisällä tämän lisäksi kuten edustaja rantakangas totesi tämä selkeyttää yritysten toimintaympäristöä on hyvin tärkeää että yritykset tietävät minkälaisilla ehdoilla voi uusiutuvaan energiaan investoida mikä on se näköala siellä kun puhutaan vaikka metsähakkeesta tai muusta bioenergiasta samalla tavalla sekoitevelvoite tulee vahvistamaan kannustimia tehdä niitä mittavia investointeja biojalostamoihin eri puolilla suomea mikä taas on tässä vihreän kullan maassa hyvin tärkeää tähän liittyen edustaja myller ja edustaja hongisto ja useat muut edustajat viittasivat biotalouteen ja ja metsätalouteen tältä osin kun puhutaan kehittyvistä biopolttoaineista jotka ovat nyt komission tänään tekemässä esityksessä tavallaan ytimessä liikenteen siirtämisessä uusiutuvan energian hyödyntämiseen totta kai sähköautojen ohella on hyvin tärkeää korostaa sitä että energialähteet ovat lähinnä kehittyneitä biopolttoaineita eivät siis niin sanottuja ensimmäisen sukupolven polttoaineita vaan jätteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja kuten edustaja myller täällä osaltaan totesi edustaja jaskari ja edustaja adlercreutz ja edustaja strand viittasivat energian huoltovarmuuteen ja sähkömarkkinoiden toimivuuteen nämä liittyvät hyvin pitkälti toisiinsa ja kun edustaja jaskari peräänkuulutti samoin kuin edustaja hassi sitä miten saamme kuluttajat mukaan voimakkaammilla hintasignaaleilla ja myöskin pientuotantoa vetämällä mukaan niin kyllä asia on juuri juuri näin ja sen takia niin kuin äsken totesin olemme asettaneet tämän älyverkkotyöryhmän joka tulee tekemään konkreettisempia esityksiä siitä millä tavalla tällä kentällä päästään tosiaankin jatkossa eteenpäin rinnan tämän muun strategian toteuttamisen osalta no sitten kysymykseen jonka muun muassa edustaja strand esitti ainakin kahteen tai kolmeen otteeseen että loppuuko sähkö talvella miten sähkömarkkinoita kehitetään hyvin keskeistä on se että riittävien ja oikeantyyppisten investointien aikaansaamiseksi on tarpeen kehittää sekä alueellisia sähkömarkkinoita että eurooppalaisia markkinoita pohjoismainen sähkömarkkina on esimerkki benchmark muulle euroopalle mutta me tiedämme että siinä on puutteita ja sen takia me me haluamme kehittää sitä hyvin pitkälle eteenpäin ja tähän me panostimme viime viikolla kun tapasimme pohjoismaisten energiaministerien kanssa samalla on tärkeää että kun tätä kehitetään niin suomen ja ruotsin välistä kolmatta vaihtosähköyhteyttä valmistellaan muun muassa toimitusvarmuuden parantamiseksi ja koko tämän pohjoismaisen sähkömarkkinan paremman toiminnan varmistamiseksi tällä hetkellä hintaerot ovat aika merkittäviä pohjoisen suomen ja ruotsin välillä ja se kertoo siitä että siirtoyhteydet eivät toimi tyydyttävällä tavalla kulutuksen ja tuotannon joustavuuden lisääminen on tietenkin energiatehokkuuden kannalta ja koko järjestelmän tehokkuuden kannalta valtavan ja tässä suhteessa älyverkkojen kehittäminen on välttämättömyys markkinoilla joilla tuotanto vaihtelee suuresti suomessa se vaihtelee myöskin vuodenaikojen takia ja niiden vaatimien vaatimien energiantuotannon tasausten takia tätä edesauttaa myös fingridin datahub jota koskien valmistellaan lainsäädäntöä joka osaltaan varmistaa sen että meillä on tehokkaasti toimivat älyverkot ja niillä myöskin varma pohja myös tehoreserviä kehitetään kovimpia pakkasia silmällä pitäen ja energiavirasto on jo päättänyt laajentaa sitä yhteistyössä temin kanssa kolmestasadasta kuuteensataan megawattiin

arvoisa puhemies on hienoa että meillä on käsissämme ilmasto ja energiastrategia ja on hienoa että se on näinkin kunnianhimoinen on se toki ajastakin kiinni olemme kaikki heränneet tämän kysymyksen tärkeyteen mutta samalla on kiitettävä hallitusta siitä että se menee näin pitkälle kunnianhimossaan tämä dokumentti antaa selkeät suuntaviivat ja avaa monelta osin yksityiskohtaisesti ne toimenpiteet ja vaihtoehdot joita matkalla on samalla on todettava että toki tässä näkyy välillä liiankin selvästi hallituksen poliittiset lempilapset mutta kuitenkin kiitos tästä no asiaan haasteet ovat isot ja energiakysymys on siinä keskiössä miten tuotamme puhdasta energiaa tulevaisuudessa tässä kohtaa strategian johdonmukaisuus sitten hieman lipsuu tuulivoimaa kritisoidaan siksi että sitä syöttötariffien muodossa tuetaan mutta ei se pelikenttä ihan neutraali ole muutenkaan turvetta verotetaan juuri sen verran että se on kivihiiltä edullisempi puuhaketta tuetaan juuri sen verran että se on turvetta halvempi ja tuulivoimaa tutkitaan juuri sen verran että perussuomalaiset ovat tyytyväisiä arvoisa puhemies kivihiilen polton jatkamiselle tehdään varaus turvetta poltetaan vaikka sen ilmastolliset vaikutukset ovat kivihiiltä pahemmat samalla kun pomminvarmasti puhdasta tuulivoimaa jarrutellaan poliittisista syistä turve on toki suomalaista ja ymmärrän sen suosimisen siitä siitä näkökulmasta mutta ei se ole ilmastollisesti järkevää sen varaan kannata strategiaa rakentaa maatalouden päästöjen leikkaaminen on päästökaupan ulkopuolisen sektorin suurin haaste ja maataloudessa nimenomaan turvesuot sisältävät suurimman päästöleikkauspotentiaalin tämänkin strategiapaperin mukaisesti

kajoammeko hiilinieluumme ja sen kautta luonnon monimuotoisuuteen huolta ovat kantaneet niin puuteollisuus kuin luontojärjestötkin hakkuita ei voi loputtomasti lisätä kuten strategia aivan oikein toteaa pitkällä tähtäimellä biopolttoaineet tulevat olemaan lähinnä raskaan liikenteen polttoaine kevyen liikenteen tulee siirtyä sähköön metsävarannoista ei kannata harkitsemattomasti tehdä huonolla hyötysuhteella polttoainetta huonon hyötysuhteen polttomoottoreihin mutta sähköllä toimiva liikenne ei yleisty ilman ponnistuksia se vaatii verotuksellisia toimenpiteitä mutta myös infraa ja lainsäädäntöä miten saamme rakennettua maan kattavan latausverkon

miten sallimme sähköajoneuvojen käyttämisen kulutushuippujen tasaajina pitäisikö autovero rakentaa uusiksi jotta saisimme autokantaa uusittua missä määrin

tulemme tulevaisuudessa edes omistamaan omia kulkuvälineitä liikennepalkin jatkokehittely tarjoaa toivottavasti joihinkin näihin kysymyksiin vastauksen

kiitän hallitusta varsin tasapainoisesta energia ja ilmastostrategiasta

arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen torjuminen ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen alle kahteen asteeseen ei anna aikaa odottaa pariisin ilmastosopimus oli kansainväliseltä yhteisöltä iso saavutus mutta me tiedämme jo kansainvälisen tiedeyhteisön näkemysten pohjalta että siellä annetut sitoumukset eivät tule riittämään eun antama neljänkymmenen prosentin päästövähennystavoite vuodelle tule riittämään näin ollen se että suomen hallitus tekee sen minimin mitä eu meiltä edellyttää ja mihin me olemme eussa lakisääteisesti sitoutumassa ei riitä me tiedämme tämän jo nyt jos me välitämme tämän maapallon tulevaisuudesta ja ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta niin että katastrofaaliset seuraukset vältetään jos pariisin sopimuksen päästösitoumukset toteutuvat sellaisinaan niin yksinään yhdysvaltain kiinan ja eu maiden päästöt täyttävät kahdenkymmenen vuoden kuluessa koko maailman

jos me pysymme kahteen asteen rajoissa yhtälö ei mene yhteen me tiedämme tämän siksi ihmettelen että eduskunnassa on yhä niitä edustajia jotka eivät tunnista että eihän tämä ohjelma ole kunnianhimoinen tämä on löysä löperö joka ei esitä mitään sen päälle kuin mitä minimissään olemme eussa sitoutuneet tekemään se on toki hyvä että hallitus on etsimässä siihen keinoja ja niiden joukossa on hyviäkin keinoja en halua sanoa sitä etteikö ohjelma sisällä myös hyvää työtä erityisesti skenaario ja strategiatyöskentelyssä on tehty hyvää taustatyötä mutta jos me haluamme olla kestävän talouden rakentamisen edelläkävijöitä niin tämä pelikenttä siirtyy tosi nopeasti

me saamme ne työpaikat jos me haluamme että meidän teollisuutemme on se joka rakentaa ne uusiutuvan energian ratkaisut niin meidän täytyy tehdä enemmän kuin muut tekevät ei pari vuotta myöhemmin sitä mitä ne tekevät nyt on yksi sektori millä suomi on tavallaan edellä muita mutta sekin on riskialtis sektori ja se liittyy tietysti metsäbioenergian käyttöön toivoisin että tässä nyt kiinnitetään jatkotyössä sitten huomiota siihen minkä ministeri kyllä tässä asiassa täytyy kiittää ministeri rehniä toi esille että metsäbioenergian hyödyntämisessä pitää huomioida kiertotalouden kokonaisuus ja se että mahdollisimman korkealla jalostusarvolla hyödynnetään se mitä metsistä hyödynnetään samalla hallituksen pitäisi myös muistaa se että metsien kestävä käyttö edellyttää myös määrärahoja metsien luonnonsuojeluun ja arvokkaan luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja niitä rahoja hallitus on samaan aikaan leikannut meidän on vaikea sekä ylläpitää kohtuullisia hiilinieluja lisätä hakkuita että ylläpitää luonnon monimuotoisuutta jos luonnonsuojelun puolella on leikattu valtaosa määrärahoista pois arvoisa puhemies sitten kun mietitään mitä kaikkea pitäisi tehdä niin tässähän on kysymys koko talousjärjestelmän muuttamisesta siitä miten liikennejärjestelmä muutetaan miten muutetaan koko se lähtökohta koska miksi kuinka ihmisten täytyy liikkua voidaan käyttää yhä enemmän digitaalisia palveluita tässä hallitus etenee se on hyvä asia meidän pitää käyttää yhä enemmän joukkoliikennettä robottiautot tulevat jollain aikataululla kun saksa ja norja harkitsevat polttomoottoriautojen kieltämistä jo luvun kuluessa tai kaksituhattakolmekymmentäeen mennessä niin silloin meidän myös pitää miettiä sitä että meidänkin pitää edetä sillä saralla millä muut etenevät näin ollen pidän sinällään biopolttoaineen sekoitevelvoitteen nostamista kolmeenkymmeneen prosenttiin perusteltuna mutta se ei yksinään riitä koska meidän täytyy olla myös kehittämässä niitä uudenlaisia autoja joukkoliikenteen osalta ehkä liikennepuolella moittisin hallituksen ohjelmaa eniten on selvää että edes merkittävät panostukset sähköautoihin ja ja biopolttoaineiden käytön lisäämiseen eivät tule ratkaisemaan sitä liikenteen päästöjen

maaseudulla sitten on mahdollista sähköautoilua biokaasua ja puhtaita kotimaisia vaihtoehtoja edistämällä varmistaa että että siellä autoilun kustannukset jatkossa ovat kohtuullisia ja menetelmät puhtaita mutta kaupunkiseuduilla yhä enemmän on mahdollista siirtyä täysin joukkoliikennevaltaiseen järjestelmään sellainen suurkaupunki jonka keskustassa ei tarvitse autoa ei ole joka rajoittaa liikkumista vaan vapauttaa liikkumista ajattelutavan pitäisi tässä mielessä muuttua ja mielestäni helsinki on jo tässä muuttamassa suuntaa ja hallituksen politiikan pitäisi sitä tukea muutama konkreettinen asia arvoisa puhemies tähän loppuun kivihiilen kieltäminen on hyvä asia viime energiastrategiassa itse asiassa todettiin että kivihiilestä pyritään eroon pääosin jo vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä nyt otetaan viisi vuotta lisäaikaa mutta pyritään lailla kieltämään se jolloin konkretia lisääntyy ehdotukseni on se että tämä toteutettaisiin luomalla ympäristölupamenettelyyn hiilidioksidipäästökattojärjestelmä jolloin se auttaisi myös vähentämään muiden merkittäviä päästöjä aiheuttavien energiamuotojen käyttöä herra
puhemies edustaja

niinistö aivan oikein sanoi että kysymyksessä on järjestelmän muutos ja niin se on se on osa sitä kunnianhimoa joka tähän strategiaan sisältyy hän myöskin sanoi että ei ei pidä tehdä vuosia muiden jäljessä ihan sama koskee helsinkiä tukholma on tehnyt nämä ratkaisut uusiutuvan energian osalta ajat päivät sitten ja sekin on tietääkseni aika iso kaupunki hyvä että helsinki nyt tulee perässä samoin puhemies haluan vielä kerran tähän metsien hiilensidontakykyyn liittyen sanoa että kun äsken totesin että yli sata vuotta meillä on mitattu tätä se on koko ajan lisääntynyt sekä kasvun että puun määrä ovat lisääntyneet ja se todistaa sen että pinta alalla ei ole merkitystä vaan kasvulla on merkitystä vain se vihreä on se joka yhteyttää joka vetää sitten puoleensa niitä haitallisia kasvihuonekaasupäästöjä eli siinäkin mielessä se mitä komissio alun alkaen esittää on on täysin virheellinen ja siksi on erittäin hyvä että tänään on tullut hyviä uutisia siihen liittyen että ensimmäinen erä on on nyt voitettu tuonne eu suuntaan mutta töitä on vielä vielä ministeri rehnin jatkajalla jatkossakin

arvoisa puhemies edustaja leppä toi ihan asiallisia pointteja esille jatkaisin tästä kun mietitään mistä ne päästöt meillä tulevat niin siinä ovat keskeisiä tekijöitä siis asuminen liikenne ja ruoantuotanto nämä ovat ne kolme merkittävää päästöjen aiheuttajaa tavallaan siellä kulutuspäässä ja energiantuotanto on vain väline näiden toteuttamiseen ja sitten taas nielupuolella metsät niitä sitovat olisi hienoa jos me löytäisimme suomessa semmoisen kansallisen näkemyksen miten me voisimme myös esimerkiksi maataloustuotannossa lisätä tukijärjestelmässä kannustavuutta siihen että maataloustuotanto lisäisi hiilen sitovuutta maaperään saada sellaisia kuluttajatuotteita joilla on kansainvälistä kysyntää ja että me emme vain mieti sitä että ilmastonsuojelu on kustannus esimerkiksi maataloudelle tai metsätaloudelle vaan koko maa ja metsätalouden kokonaisuus mietitään siitä näkökulmasta että ilmasto kiittää työpaikat kiittävät ja saadaan uusia tuotteita tämä jalostusarvokysymys koskee myös maataloutta ja se koskee myös metsätaloutta ja tässä toivon avointa mieltä kaikilta uskon että se on meidän yhteinen etu tässä oli

tietyt teollisuuden edustajat esimerkiksi raision toimitusjohtaja ovat sanoneet että voisi löytyä yllättävänkin paljon päästövähennyksiä jos mietitään tietyllä tavalla uusilla konsepteilla ja sen takia minä olen samaa mieltä että pitäisi tätä hyvin avoimesti tehdä mutta olisin tähän yhteyteen myöskin arvoisalta ministeriltä kysynyt nyt meillä on juuri hankintalaki loppusuoralla ja siinä yksi erittäin iso seikka on nämä energia ja kiertotaloussysteemit ja myöskin elinkaarinäkökulmat miten arvoisa ministeri meinaa hankintalain ja niitten isojen julkisten hankintojen puolella

puhemies on aivan päivänselvää että myös ruoantuotannossa nämä äsken mainitut asiat ovat äärimmäisen tärkeitä siellä teknologia edistyy koko ajan ja pitää erottaa kaksi asiaa puhutaan tehotuotannosta ja puhutaan tehokkaasta tuotannosta varmaan edustaja niinistö tarkoitatte tehokasta tuotantoa jota pitää olla jotta pystytään myöskin saavuttamaan nuo teidän mainitsemanne asiat jotka ovat hyviä ne ovat oikein hyviä ja näin pitää toimia ja tässä muuten suomi on tosi hyvä suomi on muuten jo nyt tosi hyvä sitten haluan muistuttaa ruoan osalta niin kuin energiankin osalta että ne ovat muuten molemmat välttämättömyyshyödykkeitä ilman näitä kahta asiaa me emme tule täällä toimeen päivääkään pohjoinen sijaintimme ynnä muu tietenkin vielä korostavat tätä ja siksi on hyvä että näitä arvioidaan myös siitä näkökulmasta mikä on välttämättömyyshyödykkeen tarve meillä

arvoisa puhemies tuon konkreettisia esimerkkejä mitä se tarkoittaa tosiaan raisiolla on hyviä tuotteita joissa hiilijalanjälkeä mitataan ja niitä myydään sillä myös kuluttajille ja kun on tämä voimakkaasti kasvanut kuluttajakysyntä myös kasvisruoka vegaaniruokavaliossa niin meillä on kotimaista tiedettä elintarviketeollisuutta ruoantuotantoa kotimaisia raaka aineita mahdollista yhdistää täysin uusiin tuotteisiin joilla on vientinäkymiä niin kuin esimerkkinä nyhtökaura härkis ja tämäntyyppiset tuotteet mutta jännä juttu oli että kun minä puhuin näitten kehittäjien kanssa niin he sanoivat että suomessa kasviproteiinin jatkojalostusta ei ole vielä olemassa eli osa näistä kasviproteiineista herne ja härkäpapuproteiineista joudutaan tuomaan ulkomailta koska meiltä se jatkojalostusketju vielä puuttuu eli eli tässä on paljon tehtävissä eri saroilla

koko yhteiskunnan muuttaminen vähäpäästöiseksi mutta myös talouden uuden kannattavuuslogiikan luominen eri elinkeinoihin olisi meidän yhteinen haasteemme jossa tavallaan pitäisi nähdä asia niin että mitä enemmän tekee sitä enemmän kaikki voittavat
sitten puhujalistaan

arvoisa puhemies olen kasvanut metsien ja soiden keskellä ja ja siksi arvostan niistä saatavaa energiahyötyä ja teollisuuden kautta uusia investointimahdollisuuksia puhunkin hyvin suppeasti lähes metsästä kolmannes suomen pinta alasta eli noin kymmenen miljoonaa hehtaaria on suomaata ja siitä vain vajaa prosentti on energiaturvekäytössä kivihiilen tuotannon loppuessa tulisi turve kotimaisena luontaisena energiana ottaa yhdeksi myönteiseksi vaihtoehdoksi maassamme energiaomavaraisuuden huoltovarmuuden ja uusien työpaikkojen vuoksi myönnän että

vapolla on ollut näitä erilaisia ongelmia aikanaan kun on ollut suurimpana turpeen tuottajana mutta vapo on kyllä tunnustanut nämä erilaiset ongelmapäästönsä ja nyt tekniikka on parantunut vesien suojelemiseksi suomi on tunnettu metsistään ja niiden runsaus onkin antanut aiheen puhua vihreän kullan maasta suomen metsien kasvu on yli kaksinkertaistunut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana metsämme kasvavat nykyisin puuta kuin koskaan aikaisemmin itsenäisen suomen aikana metsien kasvuun ovat vaikuttaneet puuvarannon kasvu nuorten metsien osuuden lisääntyminen panostus metsänhoitoon ja metsän parannukseen puun käyttö kulutuksessa on muuttunut vaikka painopaperin kysyntä on on vähentynyt vihreä kultamme on edelleen meille arvokasta puun energiakäyttö on kasvanut voimakkaasti ja puu on tällä hetkellä tärkein energialähteemme metsäteollisuus on teollisuuden aloista merkittävin energian kuluttaja ja ja myös merkittävä ja se tuottaa noin puolet kuluttamastaan sähköstä energiapuun kertymäarvio on voimakkaasti sidoksissa ainespuuhakkuiden tasoon koska siitä noin kuusikymmentäkuusi prosenttia kertyy ainespuuhakkuiden hakkuutähteistä ja ja kannoista biotalouden kehittymisen myötä metsäalalle on odotettavissa merkittäviä lisäinvestointeja ja metsien käytön monipuolistumista esimerkiksi uudet investoinnit sellun ja nestemäisten biopolttoaineiden tuotantoon tulevat osaltaan lisäämään puunkäyttöä metsäala on merkittävä osa suomalaista biotaloutta jolla suomeen muodostetaan kestävää talouskasvua puuperäisten tuotteiden vienti muodostaa nykyään noin kaksikymmentä prosenttia maamme tavaraviennin kokonaisarvosta metsäbiotalouden tuotannon kansantaloudellinen merkitys korostuu koska tuotannon tekijät ovat pääosin kotimaisia biomassan energiakäytön tulee pohjautua ennen kaikkea teollisuuden sivuvirtojen tähteiden ja jätteiden hyödyntämiseen myös puunkorjuussa ja metsänhoidossa syntyy energiakäyttöön soveltuvaa puuainesta joka ei kelpaa tai jolle ei ole riittävästi kysyntää puunjalostuksen raaka aineeksi puuta käyttävän teollisuuden investointihalukkuus on voimistunut vaikka useilla muilla sektoreilla investointihalukkuus on edelleen heikkoa puun hyvä saatavuus on yksi keskeinen edellytys uusien investointien toteutumisessa toteutumisessa suomessa on suunnitteilla useita puuta jalostavan teollisuuden investointihankkeita joiden toteutuessa puun nettokäyttö kasvaisi nykytilanteeseen verrattuna noin kuusi pilkku viisi miljoonaa kuutiometriä vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä suomen metsät kasvavat vuosittain lähes miljoonaa kuutiota runkopuuta mistä viime vuosina on hyödynnetty noin kuusikymmentä viiva kuusikymmentäviisi prosenttia suomen sahatavaran kulutuksesta noin neljä viidesosaa käytetään rakentamiseen suomen kannattaa nyt lisätä puurakentamista ja olla edelläkävijänä kehittämässä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia ratkaisuja uudisrakentamisen puolella puukerrostalot tekevät uutta tulemistaan ja sitä kehitystä on pyrittävä edistämään kaikin tavoin arvoisa puhemies kotimaisena paikallisena uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä energialähteenä ja rakennusmateriaalina puu tulee olemaan yhä kilpailukykyisempi raaka aine jota meillä on käytettävissämme runsaasti metsä tuottaa monipuolista raaka ainetta ja on oiva esimerkki kiertotaloudesta

arvoisa puhemies arvioitaessa energia ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kannalta ratkaisevaa on se mikä on suomen nettopäästövaikutus ilmakehään eli hiilipäästöjen ja nielujen kokonaissumma vaikka strategian aikajänne on vuoteen kaksituhattaviisikymmentä asti niin tosiasiassa meidän on saatava päästömme vähenemään radikaalisti jo paljon ennen sitä kuten täällä on jo moneen kertaan todettu strategian suuri kysymysmerkki liittyy metsien käytön valtaviin paineisiin on aivan oikein että metsätalouden sivuvirtoja ja hakkuutähteitä käytetään energiantuotantoon ja liikennepolttoaineisiin mutta missään nimessä metsiä ei kannata hakata energiakäyttöä silmällä pitäen ja kuitupuuta ei saa ohjata energiakäyttöön tämä on olennaista sekä ilmastovaikutuksen että teollisuuden kannalta kansantaloutena meillä ei ole varaa ohjata korkeamman jalostusasteen teollisuuden raaka aineita polttokattilaan eikä meillä ole varaa tehdä hiilinielusta päästölähdettä epäjärkevällä käytöllä

ja turvetta sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa siten raaka aineista saadaan irti paras energia ja ilmastohyöty sen sijaan liikennepolttoaineessa raaka aineista ei saada irti yhtä hyvää hyötysuhdetta eikä korkean arvonlisän raaka aineita kuten mäntyöljyä kannata ohjata tankkeihin

liikenteen biopolttoaineet ovat kuitenkin tärkeä siirtymävaiheen ratkaisu mutta lopulta liikenteen tulevaisuus on todennäköisesti sähkössä sähköautot voivat myös toimia merkittävänä tehoreservinä sillä me tarvitsemme lisääntyvää kysyntäjoustoa sähkönkulutuksessa sähköautojen akut toimivat kysyntää tasaavina elementteinä ja varavirran lähteenä vaihtelevan tuotannon olosuhteissa älykkäiden sähköjärjestelmien kautta me voimme saavuttaa merkittävää energiatehokkuutta ja kysyntäpiikkien tasaantumista sekä tasapainottaa vaihtelevaa tuotantoa tehoreservinä kannattaisi tukea myös pyhäsalmen sulkeutuvaan kaivokseen suunnitellun pumppuvoimalaitoshankkeen kaltaisia innovatiivisia sähkönvarastointitapoja älykkäistä sähköverkoista ja liikenteen sähköistämisestä puhutaan kyllä strategiassa mutta konkreettiset uudet toimenpiteet jäävät valitettavasti vähälle mutta toivottavasti niitä vielä on tulossa arvoisa puhemies liikenteestä puhuttaessa olennaista on myös pyrkiä vähentämään liikennetarvetta ja tehostaa liikennejärjestelmää tässä olennaista on lisätä joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä siellä missä sille on realistiset edellytykset valitettavasti tähän ei strategiassa ole paljoa konkretiaa vaikka tällä tiellä voitaisiin edetä esimerkiksi säätämällä työmatkapyöräilijöille kilometrikorvauksia tukemalla kuntia ilmastoviisaan infran kehittämisessä kehittämisessä

harmi esimerkiksi se ettei eduskunta viime viikon käsittelyssä hyväksynyt hankintojen energiatehokkuusvaatimusten levittämistä kuntiin asuminen liikenne ja ravinto ovat keskeiset asiat ilmastopäästöjen kannalta erityisesti kylmissä olosuhteissa asumisen rooli korostuu tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä asumisen energiatehokkuuden parantamiseksi ja kannusteita siihen olen esittänyt esimerkiksi että kotitalousvähennystä pitäisi voida käyttää vanhojen asunto osakeyhtiöiden energiaremontteihin sillä vanhassa rakennuskannassa on paljon hyödyntämätöntä energiatehokkuuspotentiaalia parasta energiaa on se jota ei tarvitse edes tuottaa joten panokset energiatehokkuuteen ovat parhaita ilmastotekoja

painostaa muuta maailmaa sitoutumaan päästövähennyksiin erityisen ajankohtainen kysymys hiilitullit ovat nyt kun usan presidentti trump on uhkaillut maan irrottamisella pariisin ilmastosopimuksesta

meillä kotimaassa meidän pitää myös tunnistaa aidosti omat vahvuutemme heikkoutemme uhkamme ja mahdollisuutemme kansainvälisesti mielenkiinto kohdistuu nyt yhdysvaltojen linjauksiin donald trumpin valinnan jälkeen trump on sanonut suhtautuvansa avoimesti ilmastosopimuksiin mutta todennäköisesti panostaa kotimaan investointeihin ja jopa uusiin kaasuhankkeisiin trumpin hallinto tulee olemaan kriittinen ykn ilmastosopimuksiin liittyvää rahoitusta kohtaan kaikella tällä on vaikutusta myös meille suomeen kiina saattaa yllättää yllättää meidät positiivisesti sitoutumalla ilmastosopimukseen ja panostamalla voimakkaasti muun muassa sähköautoihin intia on jo tehnyt uusia linjauksia sähköautojen lisäämiseksi ja vanhojen polttomoottoriautojen kieltämiseksi arvoisa puhemies täällä euroopassa eun yhteisellä näkemyksellä eun sitoutumisella lähetämme maailmalle viestin että me olemme tosissamme ilmastonmuutoksen kanssa pohjoismaissa olemme jo muuta eurooppaa edellä voisi sanoa noin kolmekymmentä vuotta etenkin sähkömarkkinoiden kehittämisessä nyt meidän pitää viedä pohjoismaat uudelle tasolle jotta olemme sitä jatkossakin edustaja ihalainen nosti tässä esille ollilan työn ollilan raportin ja sitä me odotamme täällä eduskunnassa talousvaliokunnassa mutta myös muissa pohjoismaissa meiltä odotetaan nyt paljon siihen liittyen arvoisa puhemies suomen energia ja ilmastostrategiaa pitää tehdä vahvuudet edellä siksi biotaloudessa ja etenkin biopolttoaineissa oleellista on että saamme kansainvälisesti mahdollisuuden kaupallistaa suomalaisia innovaatioita kysymys ei siis ole vain siitä mitä me teemme täällä kotimaassa

ovatko kotimaankaan investoinnit kotimaisia kun katsomme näitä tänäänkin salissa mainittuja investointeja kemiin mahdollisesti kemijärvelle niin huomaamme että investoijat tulevat ulkomailta kiinasta se on suomeksi sitä että niin katteet omistaminen kuin osaaminenkin valuvat kiinaan eikö meillä arvoisa puhemies löydy näitä pääomia suomesta

suomessa on paljon tutkimus ja kehitysosaamista huolimatta siitä että hallitus on tehnyt parhaansa tämän osaamisen rapauttamiseksi meillä on vielä mahdollisuuksia nousta biotaloudessa biopolttoaineissa mutta myös sähköisessä liikenteessä maailman huipulle aivan kuten teimme yhdeksänkymmentä luvulla mobiiliteknologiassa telekommunikaatiossa ja koulutimme samalla ehkä maailman parhaita insinöörejä mutta se vaatii uusia panostuksia panostusta osaamiseen koulutukseen monilla tasoilla ei vain yliopistoissa myös laajemmin ammattikorkeakouluissa ja tutkimushankkeissa insinöörejä meillä on ja valitettavasti heistä moni on tällä hetkellä ilman työtä nokia toi kuitenkin heille kokemusta kansainvälistymisestä he tietävät mikä se vaatimustaso on esimerkiksi sähköisen liikenteen kehittämisessä suomesta kansainväliseksi menestystarinaksi arvoisa puhemies näin ollen vetoankin hallitukseen että nyt vihdoinkin suomalaisen tutkimuksen ja kehittämisen panostuksiin todella satsataan ja luodaan pohja sille että suomi voi palata maailmankartalle nokian jälkeenkin nyt näille insinööreille pitää saada työtä

arvoisa herra puhemies

on hienoa että kun on tätä keskustelua käyty täällä salissa niin voi todeta että varmaan tästä ilmasto ja energiapolitiikan suuresta linjasta meillä vallitsee aika laaja yhteisymmärrys joutuu melkein hakemaan niitä painotuseroja mutta kyllähän niitä löytyykin ja yksi tietenkin on se miten suhtaudutaan esimerkiksi turpeenkäytön jatkamiseen tiedämme että osa olisi sitä mieltä että se pitäisi ajaa alas mahdollisimman nopeasti mutta sitten on toinen näkökulma se jota me olemme tuoneet esille että kysymyksessä on kotimainen polttoaine ja että se työllistää tuhansia suomalaisia kun me emme heti pääse eroon kuitenkaan fossiilisista polttoaineista niin on se marssijärjestys mikä hallituksellakin tässä nyt on on oikea eli ekana pyrimme eroon niistä fossiilisista polttoaineista jotka tuodaan tänne maan rajojen ulkopuolelta ja tämän jälkeen sitten niistä jotka ovat kotimaisia jos me ajattelemme meidän vaihtotasettamme ja niin se on ollut viime vuosina negatiivinen valitettavasti me velkaannumme ulospäin ja aivan keskeinen rooli siinä on energiahyödykkeillä se määrä on vaihdellut mutta noin kuudella viiva vuosittain me tuomme enemmän energiahyödykkeitä tänne suomeen kuin me viemme täältä suomesta tämänkin takia on aivan välttämätöntä että me löydämme tähän lääkkeet ja tähän tämä hallituksen ilmasto ja energiastrategia on antamassa vastauksia yksi vastaus on se että kun me tiedämme että meidän liikenteemme tällä hetkellä lähes sataprosenttisesti toimii fossiilisilla öljypohjaisilla polttoaineilla bensiinillä ja dieselillä niin me pystyisimme niitä korvaamaan kotimaisilla biojalosteilla biopolttoaineilla mutta myös biokaasulla jonka käyttöönotto parhaimmillaan voi luoda ympäri maata kyliin työpaikkoja maatalouden jätteitä pystytään hyödyntämään biokaasun tuotannossa ja sitä kautta saamme ei pelkästään tänne suomen talouteen vaan jopa aluetalouteen sen rahan jäämään kiertämään tämä jos joku olisi mielestäni semmoinen joka vaatisi nyt tämän strategian käsittelyn jälkeen nopeasti konkreettisia toimia valtiolta jotta me voisimme kannustaa ja ja tukea tällaisten pilottien syntymistä eri puolille suomea tiedän että on olemassa se tekniikka millä nämä voitaisiin tuottaa se on valmista meillä on olemassa raaka aine tämän biokaasun tuottamiseen meillä on olemassa halukkaita tahoja jotka olisivat valmiita investoimaan siihen mutta ainoa mikä meillä puuttuu on kysyntä kukaan ei uskalla investoida biokaasun tuottamiseen tuolla kylillä ja ja ympäri suomea jos meillä ei ole varmistaa sitä että sille biokaasulle olisi sitten siellä kysyntää se olisi järkevää tietenkin että se kysyntä olisi mahdollisimman lähellä lähellä niin että siellä paikallisesti missä tuotetaan tämä kaasu voisi olla myös tämmöinen tankkausasema arvoisa puhemies haluan vielä nostaa tästä esille tämän metsäkysymyksen josta täällä on käytetty monta puheenvuoroa itsekin olen sitä mieltä että on totta kai tärkeää että metsää käytetään kestävällä tavalla ja eihän siitä puusta sellaisia jakeita kannattaa hyödyntää mekaanisesti rakentamiseen sahateollisuuteen kannata lähteä polttamaan ja kun meillä esimerkiksi on siellä suunnitteilla kemiin kaidin tehdas niin he ovat todenneet että ei heidän olisi edes taloudellisesti kannattavaa lähteä hyödyntämään niitä jakeita jotka on järkevää käyttää muuhun käyttöön vaan vaan tässä varmasti jo markkinatalous toimii niin että se ohjaa puun oikeaan käyttöön tukkeja ei lähdetä polttamaan eikä jalostamaan biopolttoaineeksi liikenteeseen se on aivan selvä mutta sekin on selvä että jos me haluamme kestävällä tavalla meidän metsiämme hyödyntää niin meillä on varaa lisätä vielä metsänkäyttöä kun metsä kasvaa niin se samalla sitoo sitä hiilidioksidia ja senkin takia on järkevää että me tehokkaalla tavalla hyödynnämme metsän kasvua kuten tuossa debattikeskustelussa totesin meillä on hirveän suuria alueellisia eroja toisaalla metsälle on valtavasti kysyntää tietyillä alueilla mutta vaikkapa pohjois suomessa ja itä suomessa mistä on metsäteollisuus osittain vetäytynyt on taas tilanne että metsän kasvusta ja siitä potentiaalista joka voidaan suojelun jälkeen hyödyntää jää jopa puolet hyödyntämättä ja tämä ei ole järkevää meidän pitää luoda työpaikkoja ja tämä hallituksen ohjelma myös luo työpaikkoja suomeen

arvoisa puhemies suomi on tekemässä energia ja ilmastopolitiikassaan erittäin mittavaa muutosta kun katsomme muutoksen laajuutta ja sitä mihin kaikkiin asioihin muutos vaikuttaa on myös aikataulu melko nopea ilmastopolitiikan muutoksen suunta on oikea muutoksia tehtäessä on pidettävä huolta ettemme liian radikaaleilla muutoksilla vahingoita maamme teollisuuden kilpailukykyä pitämällä huolta kilpailukyvystämme pidämme samalla huolta siitä että teollisuutemme kykenee kehittämään entistä energiatehokkaampia ja ilmastoystävällisempiä tuotteita ja toimintatapoja on tärkeää tukea toimintatapojen kehittämiseen johtavia innovaatioita eräänä liikenteen tulevaisuuden polttoaineena mainitaan usein vety jonka ominaisuudet ovatkin erittäin hyvät tosin vedyn valmistaminen taas osaltaan vaatii energiaa kasvihuonevaikutuksen osalta erittäin merkittävä kaasu on metaani jonka merkitys kasvihuonekaasuna on kaksikymmentäviisi kertainen hiilidioksidiin verrattuna tämä tarkoittaa että yhden kilon metaanipäästö vastaa kahdenkymmenenviiden hiilidioksidikilon päästöä ilmakehään metaania syntyy esimerkiksi kaatopaikoilla jopa vuosikymmeniä kaatopaikkojen sulkemisen jälkeen joillain kaatopaikoilla suomessakin tätä kaasua kerätään käyttöön käyttämällä metaania polttoaineena estämme ensinnäkin sen pääsyn ilmakehään tuhoamaan ilmastoa sekä lisäksi tuotamme huomattavasti fossiilisten polttoaineiden käyttöä pienemmän määrän hiilidioksidia suomesta löytyy biokaasun valmistamiseen osaamista ja yrityksiä jotka valmistavat jätteestä biokaasua tämä toiminta on sekä ilmaston että energiantuotannon kannalta erittäin kannatettavaa tukemalla näiden yritysten toimintaa poliittisella päätöksenteolla kykenemme luomaan uutta kasvua jolla on myös vahva vientipotentiaali viennin avulla pystymme taloudellisen tilanteen paranemisen lisäksi omalta osaltamme vahvistamaan samaa ilmastoystävällistä muutosta myös muualla maailmassa metaania sekä nestemäisiä biopolttoaineita pystytään jo nyt käyttämään polttoaineena myös junissa laivoissa ja ja jopa lentokoneissa arvoisa puhemies kivihiilen käytöstä luopuminen on merkittävä muutos suomen energiapolitiikassa korvaamalla kivihiilen käyttöä kotimaisen energiapuun käytöllä korvaamme merkittävän määrän fossiilisia polttoaineita kotimaisella uusiutuvalla energialla käyttämällä kotimaista energiapuuta vahvistamme energiaomavaraisuuttamme luoden samalla metsäalalle uusia työpaikkoja ja taloudellista kasvua liikenteen ollessa suuri hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja on suomessakin käännetty katseet sähköautoihin joiden kehitys on viime vuosina ollut erittäin lupaavaa sähköautojen määrän lisääntymisen esteenä suomessa on ollut niiden vielä toistaiseksi korkea hankintahinta verrattuna perinteisiin autoihin oikealla päätöksenteolla kykenemme sekä lisäämään sähköautojen määrää maassamme että mahdollisesti saamaan maahamme normaalihintaisiin sähköautoihin liittyvää teollisuutta arvoisa puhemies olemme tekemässä erittäin merkittävää muutosta jolla vähennämme merkittävästi ympäristön päästökuormitusta tehtäessä päätöksiä on pidettävä huoli että tehdyn päätöksen lisäksi myös toteutuksen aikataulutus on oikeanlainen ja mahdollistaa todellisen muutoksen tekemisen suomessa löytyy osaamista ja potentiaalisia yrityksiä puhtaan energian tuotantoon poliittisen päätöksenteon tulee mahdollistaa näiden osaajien toiminta ympäristön hyväksi

arvoisa puhemies

meidän sukupolvemme on viimeinen joka voi estää ilmastonmuutoksen katastrofaaliset vaikutukset hillitsemällä lämpötilan nousua alle kahteen asteeseen nyt esitelty hallituksen ilmasto ja energiastrategia tulee tarpeeseen se täyttää sen tavoitteen mitä eu on jyvittänyt suomelle päästäkseen neljänkymmenen prosentin päästötavoitteeseen neljäkymmentä prosenttia ei kuitenkaan riitä jotta pariisin ilmastosopimuksen sitoumukset täyttyvät tarvitaan kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa niin eulta kuin suomelta ilmasto ja energiastrategian esitykset ovat hyvä alku ja siinä otetaan askelia oikeaan suuntaan erityisen kunnianhimoinen se ei kuitenkaan ole tarvitaan pidempiä askelia ja enemmän vauhtia me kyllä pystymme parempaan tavoitteeksi pitää ottaa fossiilisista irti pääseminen kaksituhattakolmekymmentä luvun aikana arvoisa puhemies strategian

linjauksessa kivihiilikiellosta on sinänsä oikeanlaista kunnianhimoa hallituksella on sen sijaan sokea piste turpeen kohdalla kohdalla jonka ilmasto ympäristö ja terveysvaikutukset ovat jopa kivihiiltä suurempia myös sen energiakäytöstä tulisi ajan kanssa luopua toinen sokea piste löytyy fossiilisten polttoaineiden tukemisesta on jakomielistä ohjata samanaikaisesti miljardi erilaisiin fossiilisen energian verotukiin ja tavoitella merkittäviä päästövähennyksiä ilmasto ja energiastrategia nojaa vahvasti bioenergiaan ja erityisesti puunkäytön lisäämiseen tähän liittyy runsaasti ongelmia joilta hallitus on halunnut sulkea silmänsä strategian mukaan bioenergiana hyödynnetään metsähakkuiden sivutuotteita sivutuotteita raakapuun sijaan sivutuotteet eivät kuitenkaan lisäänny lisäänny ellei metsähakkuiden määrää kasvateta nykyisestä hakkuiden lisäämistä ei voi toteuttaa ilman että vaarannetaan luonnon monimuotoisuutta hakkuiden lisääntyminen tarkoittaa myös olemassa olevan hiilinielun vähentämistä kuten strategiakin toteaa hiilinielun vähentämisellä on sama vaikutus kuin päästöjen lisäämisellä kenellekään ei tänä päivänä tulisi mieleen lisätä päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nieluja hallitus on kuitenkin valmis pienentämään puuraaka aine tulisi ohjata aina ilmaston kannalta parhaaseen käytäntöön sellaiseen missä se säilyy pitkäikäisenä hiilinieluna kuten rakentamiseen metsähakesähkön tuotantotukea maksetaan nyt myös sellaisesta puusta joka kelpaa teollisuuden raaka aineeksi se ei ole järkevää järkevää ei ole kantojen käyttö ne tulisi jättää maahan hiilinieluksi biopolttoaineen lähteenä tulisikin puun sijaan käyttää nykyistä enemmän peltobiomassoja ja jätteitä esimerkiksi maatilojen biomassoista voidaan ruoantuotannon häiriintymättä saada vuosittain jopa kaksikymmentäkaksi terawattituntia mikä on määrältään enemmän kuin hallituksen kaavailema turpeenkäyttö arvoisa puhemies biopolttoaineet nähdään ratkaisuna myös liikenteen puolella maailmassa on kuitenkin rajallinen määrä raaka ainetta biopolttoaineille siksi sen käyttö tulee keskittää sinne missä korvaavaa teknologiaa ei ole raskaaseen liikenteeseen pitkän matkan julkiseen liikenteeseen meriliikenteeseen ja lentoliikenteeseen

arvoisa puhemies keskittyessään bioenergiaan hallitus jättää vähäiselle huomiolle muut uusiutuvan energian muodot valitettavasti sillä maailmanlaajuiset vientimarkkinat odottavat ennen kaikkea tuuli ja aurinkovoiman sekä energiapihin teknologian kehittämisessä strategiassa ei tunnusteta energiatehokkuuden tuottamien hyötyjen laajuutta uudet ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden leikkauksiin ja energiapihin teknologian kehittyessä mahdollisuudet vain kasvavat tästä huolimatta strategian lähtökohdaksi on otettu energiankulutuksen lisäys neljälläkymmenelläkuudella terawattitunnilla nykyisestä vaikka tavoitteena tulisi olla kulutuksen vähentäminen olisi tärkeää kannustaa julkinen sektori mukaan energiatalkoisiin käyttämällä julkisia hankintoja välineenä samoin rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa on runsaasti potentiaalia niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla on valitettavaa että energiaremontin korjausavustukset on leikattu arvoisa puhemies lopuksi ilmastonmuutoksen torjunta vaatii kunnianhimoista ilmasto ja energiapolitiikkaa nyt esitetty strategia on oikeanlainen alku emme kuitenkaan voi tuudittautua siihen että se riittäisi pitkän pitkän päälle siksi vauhtia pitää edelleen kiristää ja askelia pidentää sillä tulevien sukupolvien elämän mahdollisuudet ovat kiinni meidän ratkaisuistamme

arvoisa puhemies hiilivapaa suomi kampanja järjesti mielenilmauksen hallituksen energia ja ilmastostrategiasta siinä ei ehdoteta nopeasti vaikuttavia keinoja kivihiilen käytön vähentämiseksi ja hallitus aikoo jopa lisätä turpeenpolttoa hiilineutraali suomi on mahdollinen jo kaksituhattakolmekymmentä luvulla ja kivihiilen käytöstä lämmityksessä on luovuttava jo vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi jotta maailma ei lämpene yli astetta hallitus jättää oven kivihiilelle auki suomeen sitä voisi edelleen käyttää vuoden kaksituhattakolmekymmentä jälkeen varmuuspolttoaineena sekä prosessiteollisuudessa koksina niin hallituksella ei ole aikomustakaan pohtia vaihtoehtoja koksille koksi on kivihiilestä kuivatislaamalla valmistettua hiiltä tärkein koksin käyttömuoto on teräksen valmistus missä koksin sisältämä hiili toimii pelkistimenä koksin voisi korvata biopohjaisilla pelkistimillä pitkällä aikavälillä fossiiliset polttoaineet koksikin ehtyvät ja tulevat yhä kalliimmiksi biomassan käyttö terästeollisuudessa voi olla yksi vaihtoehto mutta se pitää ensin prosessoida puuhiileksi hallitus on aikeissa lisätä biomassan käyttöä sähkön ja sekä liikenteen biopolttoaineina biomassalla on järkevää korvata fossiilisista raaka fossiilisista raaka aineista valmistettuja tuotteita kuten muovia öljyjä sidosaineita pakkauksia ja kemikaaleja ja on kestävää korvata betonia puurakentamisella hallituksen on kuitenkin liiallista se pienentää metsien hiilinieluja ja uhkaa luonnon monimuotoisuutta nielujen pienentäminen on ilmaston kannalta sama asia kuin päästöjen lisääminen ilmastonmuutosta on torjuttava meitä ympäröivässä todellisuudessa eikä vain laskennallisesti paperilla ilmaston kannalta ei ole kestävää vapauttaa paljon hiiltä tuleviksi pariksi vuosikymmeneksi siinä uskossa että riittää jos vuosikymmenen kuluttua metsät sitovat nyt päästetyn määrän toki biomassajakeella on osuutensa energiapaletissa mutta kaiken fossiilisen energian korvaamiseen ne eivät ole ilmaston tai luonnon kannalta kestävä ratkaisu bioenergian osuuden kasvattaminen energiantuotannossa on syytä pitää maltillisena ja sen käytölle on asetettava riittävät kestävyyskriteerit luonto ei kestä mitä tahansa tehostunut biomassan käyttö on jo nyt muuttanut metsien ikärakennetta niin että vanhat metsät ovat huvenneet ja niiden lajit uhanalaistumassa turpeennosto vie koteja soiden lajeilta pilaa paikallisten juomavedet ja aiheuttaa mittavat päästöt ilmaan

kustannustehokas tukimalli hallitus ei esitä pientuotannolle mitään konkreettista tukea vihreiden pienenergiaohjelma vauhdittaisi maatilojen biokaasulaitoksia maalämpöä ja aurinkoenergian pientuotantoa erityisesti julkisten rakennusten maalämpöön siirtymisessä on potentiaalia ja aurinkoenergiasta on tehtävä houkutteleva vaihtoehto myös taloyhtiöille kerrostaloille ja rivitaloille se vaatii muutoksia sähkömarkkinalakiin ja kotitalousvähennyksen laajennusta kaupunkien lämmöntuotannossa on olennaista myös

energiatehokkuuden parantaminen ja aidosti päästöttömät uusiutuvat lähteet kuten geoterminen energia lämpöpumput hukkalämmön talteenotto aurinkolämpö älykäs kysyntäjousto ja muut uudet ratkaisut espoon otaniemeen rakentuva geoterminen lämpövoimala on hyvä esimerkki se voi tuottaa kolmanneksen espoon kaukolämpötarpeesta sähköntuotannossa keskeistä on uudet innovaatiot sähkön varastointiin yksi tärkeä kysymys on resurssitehokkuus mitä vähemmän kulutamme neitseellisiä raaka aineita ja energiaa sitä vähemmän syntyy päästöjä toinen oleellinen asia on kestävät kuluttajavalinnat tarvitaan tietoa ja kannustimia kestävien valintojen tekoon mustan perjantain ostohulinat on jätettävä historiaan eun ilmastotyöstä on kunnianhimo kateissa päästökaupassa päästöjen hintaohjaus ei toimi ja siksi uusiutuva energia tarvitsee edelleen tukia ja ohjauskeinoja suomen ja eun pitää leikata päästöjä kuusikymmentä prosenttia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä jotta pariisin velvoitteet saavutetaan meillä on jo ratkaisun avaimet käsissämme ilmastonmuutoksen torjunnassa kaikki tarvittava tieto ja teknologia on olemassa otetaan ne käyttöön lastenlastemme vuoksi

arvoisa puhemies hyvää keskustelua tänään energia ja ilmastostrategiasta joka on hyvin syvänvihreä ja luotaa tulevaisuuteen se pohjautuu tietysti kansainvälisiin sopimuksiin joissa meillä on tiukka etunoja sille ajatukselle että ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi on tehtävä kansallisesti lujasti töitä minua puhuttelee etenkin se että energiatuotannon kotimaisuusastetta on nostettava olemme edelleen liikaa tuontienergian varassa ja kun kotimaisuusastetta lisätään se tietää myöskin työllisyyttä suomeen myöskin huoltovarmuuden näkökulmasta asia on hyvin hyvin otollinen siirtoyhteyskaapelointi ruotsin ja ja suomen välillä on ja oli rohkaisevaa kuulla että on mahdollisuus saada myöskin euroopan uni onilta investointitukea tähän hankkeeseen ja sille vihreää valoa tänään käsittelyssä oleva strategia on on historiallinen olemme menossa kohti fossiilitonta yhteiskuntaa ja kivihiilestä luovumme vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä siinä on sekä paikallisesti että kansallisesti hyvin paljon tekemistä etenkin kun pääkaupunkiseudulla lämmitetään helsinkiä ja espoota kivihiilellä ja fossiilisilla polttoaineilla toivoisin näiden kuntien näyttävän etunojaa siinä että ne ryhtyisivät vaikka hinku kunniksi joissa hiilineutraalisuudella on kovat tavoitteet ja strategiat esimerkiksi julkisten hankintojen tai

liikennepolttoaineen sekoitussuhteen biopolttoaineosuus kolmeenkymmeneen prosenttiin on myöskin kova tavoite ja ja se on kannatettava lataus ja jakeluverkostoa pitää edistää jotta me pääsemme siihen että autokanta uusiutuu ja vähäpäästöisiä liikennevälineitä on edelleen

näitä negatiivisia haittavaikutuksia luontoon ja liikennekaari on yksi merkityksellinen asia joka eduskunnassa on juuri tällä hetkellä päätettävänä olemme siis menossa kohti bio ja kiertotaloutta johon kuuluvat jätteiden lajittelu poltto ja sitten myöskin sen myötä energiakäyttö ja tähteiden käyttö myöskin tuuli aurinko ja vesivoiman lisäresurssit ovat huomattavat ja ne on otettava käyttöön tänään eduskunnassa on puhuttu paljon metsien merkityksestä ja ja tulevaisuudesta pidän tärkeänä ilmastotekona että metsät ovat tulevaisuudessakin suomen hiilinielu koko maapallon hiilinielu ja ne pitää myöskin näissä kansainvälisissä sopimuksissa saada sille tasolle mutta ainoastaan kasvu sitoo hiilidioksidipäästöjä siis metsän kasvu ja sen takia pidän tärkeänä että kestävä kehitys on koko ajan mukana me emme tälläkään hetkellä käytä edes metsän kasvun määrän verran puuta vuosittain siellä on paljon potentiaalia erityisesti jalostus on se ensimmäinen aste aste mihin me haluamme puuta ensisijaisesti käyttää mutta sen jälkeen metsäbiomassoja riittää aivan varmasti myöskin bioraaka aineeksi

liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden raaka aineeksi yllin kyllin energiaosaamisemme on siis korkealla miksi emme myöskin jalostaisi energia asioita vientituotteeksi uudet ratkaisut ja älyverkot ovat tulevaisuutta niistä saamme vientituotteita ja se kannustaa meitä siis tekemään kansallisia kansallisia ratkaisuja mutta myöskin viemään osaamistamme maailmalle arvoisa puhemies lopuksi haluan kiittää erityisesti vasemmiston puheenvuoroa siitä että edustaja modig nosti hajautetun energiantuotannon esiin se oli rohkaisevaa kuultavaa että jokainen meistä olisi olisi energiantuottaja ja esimerkiksi energiataloissa plusmerkkiseen energiantuotantoon jossa ylimääräinen sähköntuotanto esimerkiksi aurinkovoimalla voitaisiin syöttää valtakunnan verkkoon silloin kun sitä aurinkoenergiaa on yllin kyllin

arvoisa puhemies tänään on käyty hyvää keskustelua hallituksen esityksestä liittyen biopolttoaineisiin sähköautoihin ja uusiutuvaan energiaan itse keskityn liikennepolttoaineisiin ja muutama sana myös sähköautoista liikennepolttoaineet ovat mielestäni se mahdollisuus johon hallituksen pitää panostaakin suomalainen biopolttoainetekniikka on hyvin kehittynyttä jo tänä päivänä mutta satsaukset siihen ovat minusta tärkeitä ja kauaskantoisia tulevaisuutta se on mielestäni hyvää kiertotaloutta ja biopolttoaineet sopivat jo nykyisen tekniikan mukaan lähes kaikkiin liikennemuotoihin niin raskaaseen liikenteeseen henkilöautoihin kuin myös lentoliikenteeseen biopolttoaineiden lisäksi täällä ovat olleet keskustelussa sähkö vety ja kaasuvaihtoehdot näissä kaikissa kolmessa muussa vaihtoehdossa muun muassa jakeluverkko on asia mihin pitää panostaa mutta vielä nykypäivänä ei ole kysynnän mukaista sähköautojen ja vetyautojen latauspisteet eivät ole vielä siinä kunnossa että niillä voitaisiin ratkaista tämä suuri ongelma mutta biopolttoaineiden kohdalla tätäkään ongelmaa ei ole elikkä jakeluverkko on jo kunnossa ministeri rehn otti omassa puheenvuorossaan sekoitevelvoitteen lisäämisen esille ja tämä onkin mielestäni yksi tärkeimmistä asioista millä tätä isoa kysymystä suurta kuvaa voitaisiin ratkaista jo kymmenen prosentin biosekoituksen lisääminen vähentää päästöjä yksi mtn verran ja kun sitä verrataan sähköautoihin niin

vastaavaan määrään päästäksemme tarvittaisiin viisisataatuhatta sähköautoa hallituksen tavoite kaksisataaviisikymmentätuhatta sähköautoa tulevaisuudessa onkin siis haasteellinen ja toki siihen pitää pyrkiä mutta yksin tällä sähköautoproblematiikalla tätä suurta tavoitetta ei pystytä tavoittamaan kovinkaan helposti kolme pilkku kuusi mtn tavoite on siis haasteellinen ja ja siihen pelkillä sähköautoilla päästäksemme pitäisi olla yksi pilkku kahdeksan miljoonaa sähköautoa suomessa mielestäni se ei ole realistista eikä edes tavoittelemisen arvoista siinä mielessä että jakelutekniikan puuttumisen lisäksi muun muassa akkujen valmistus ja hävittämisproblematiikka on vielä vielä selvittämättä tässä muutama viikko sitten valiokunta vieraili arvoisan puhemiehen kotipitäjän sähkölinja autojen valmistustehtaalla ja kun siellä kysyin insinööriltä kuinka paljon tuo linja auton akku painaa niin vastaukseksi sain että yhdeksänsataa kiloa ja kun kysyin kuinka sen hävittäminen sitten tapahtuu kun sillä kilometrit tulleet täyteen niin siihen insinööri sanoi että se kysymys on vielä ratkaisematta elikkä siihenkin liittyy kovasti haasteita mutta toki toivon että tämä tekniikka puhtaan sähköautoilun puolesta kehittyy ja se on mahdollisuus suomalaiselle huippuosaamiselle bioöljyinvestoinnit toivottavasti saavat edelleen hallituksen ja tulevienkin eduskuntien tuen koska niillä turvataan suomalaisen metsän suomalaisen työllisyyden ja ja kotimaisen turvallisen polttoaineen saatavuus toivonkin näissä asioissa vielä hallitukselta uusia avauksia oman hallituskauden aikana

keski suomessa varapuhemies pekkarisen vaalipiirissä on pieni ja kovaa vauhtia ikääntyvä multian kunta ikääntyvä ja vähäväkinen kunta on laskettu että noin kaksikymmentä prosenttia tämän multian soista on tutkittu ja todettu ne turvetuotantoon sopiviksi soiden varallisuusarvo on nykyhinnalla noin kaksisataatuhatta kuntalaista kohti eli multian vajaalla kahdellatuhannella asukkaalla ei ole tässä suhteessa kestävyysvajetta mikäli turvesuot kunnallistettaisiin erityisesti vihreät tässä salissa ja myös brysselissä väittävät ettei turve ole uusiutuvaa mutta on tieteellisesti todistettu monta kertaa että turvesuo kasvaa noin millin verran vuodessa tämä kasvu tarkoittaa sitä että hehtaari tuottaa turvetta noin kymmenen kuutiometriä vuodessa määrä vastaa energia arvoltaan noin tuhatta litraa polttoöljyä ja sen keskihinta on keskimäärin noin kahdeksansataa euroa riippuen tietenkin vähän ostaa arvoisat metsänomistajat kysyn teiltä kenellä kasvaa sellaista metsää jonka puuston vuosituotto on kahdeksansataa euroa hehtaarilta se on aika paljon suomessa vuotuinen puuston keskikasvu on noin kahdeksan kuutiometriä hehtaarilta ja voi pohdiskella millaista puuta pitää olla että saa sata euroa kuutiolta hehtaariltaan jatkuvasti minulle ei tule mieleeni muuta kuin visakoivu jota ei myydä kuutiokaupalla vaan kilokaupalla niin että visakoivu voisi olla mutta ei mitään muuta tämän yksinkertaisen esimerkin avulla jokainen tässä salissa oleva ymmärtää ja tajuaa millaisesta kansallisomaisuudesta on kysymys kun puhumme maamme turvesoista joista vain murto osa soveltuu turvetuotantoon turvetuotantoon soveltumatonta maata ja jänkää riittää hiihtäjien peruskuntovalmennukseen suopotkupalloon ja jopa lakkojen ja karpaloiden keruuseen yllin kyllin myös turvesoiden hyödyntämisen jälkeen arvoisat edustajat eikä tässä vielä kaikki kun turvesuo on palautettu viimeisen jääkauden jälkeiseen asentoonsa niin sille voi istuttaa vaikka bioenergiaa nopeasti tuottavaa hieskoivua

vielä ensinnäkin sähköisen liikenteen merkitys päästövähennysten aikaansaamisessa tulee olemaan suuri ja siksi selkeän tavoitteen asettaminen sähköautoilun edistämiselle on tärkeää sähkön ja lämmön yhteistuotanto on paitsi energia ja kustannustehokas tapa tuottaa sähköä ja lämpöä myös aivan keskeisessä roolissa pohjoisen suomalaisen sähköjärjestelmän säädettävyyden ja tehon riittävyyden kannalta näen sähkön ja lämmön sekä kaukolämmön aseman turvaamisen erittäin tärkeänä pidän myös tärkeänä että kaavaillut tuotantotukijärjestelmät ovat teknologianeutraaleja muualla yhteiskunnassa ovat osaamisen sekä innovatiivisten ja älykkäitten uusien ratkaisujen

edistäminen

valtavia määriä edelleen ja uusia voimaloita on suunnitteilla on hiilestä luopuminen suomessa pikkuhiljaa hyvä tavoite on arvioitu että kivihiilen osuus primäärienergiasta laskee jo nykytoimin noin yhden prosentin tasolle vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä kivihiili on kuitenkin vielä lähivuosina tarpeellinen polttoaine etenkin yhdistetyssä sähkön ja hyvän varastoitavuuden ja edullisen hinnan vuoksi hiiltä voidaan tarvita myös pidemmällä aikavälillä etenkin huoltovarmuuden näkökulmasta vaikka olisi kuinka hyvät naapurit kannattaa kytkin pitää mahdollisimman lähellä itseään talvipakkasilla ja kriisitilanteissa lopuksi haluan kiittää hallitusta hyvästä työstä ja strategiasta

puhemies tässähän tuli konkreettinen ohjelma hallitukselle miten hiilenkäytöstä päästään jo ennen

todella hyvä ajatus että nykyisiä puutähteitä sahojen kuorta purua käytettäisiin hiiltä korvaamaan tuolla chp laitoksissa olen myöskin aivan yhtä mieltä siitä että suomen pitää keskittyä biopolttoaineisiin ja nimenomaan sellaisiin biopolttoaineisiin lentokoneissa laivoissa tässä yhteydessä voi myöskin sanoa että ehkä se rikkidirektiivi ei niin huono ollutkaan koska nyt laivat pakotetaan käyttämään biopolttoaineita ja se on suomen kannalta hyvä asia itse asiassa viime vuosina ei tästä rikkidirektiivistä kovin paljon ole puhuttukaan mutta sitten haluan sanoa muutaman sanan tuosta turpeesta siinähän on kysymys hiilidioksidipäästöistä ja niiden pitää olla tarkastelussa kun turpeesta puhutaan turpeesta voisi saada saman kilohinnan kuin visakoivusta jos sitä käytettäisiin esimerkiksi kosmetiikkateollisuuden raaka aineena turve on kallisarvoinen raaka aine mutta poltettuna se tuottaa tuottaa hiilidioksidipäästöjä tämän korvaaminen esimerkiksi näillä muilla biopohjaisilla polttoaineilla eli näillä puupohjaisilla jakeilla on varmasti ihan ihan hyvä asia sitten kun olen puhunut tässäkin nyt siitä että että puuta pitää käyttää korkeampaan jalostusasteeseen mielestäni täällä oli hyvin informatiivinen puheenvuoro siitä että puuhiilellä korvataan hiilestä peräisin olevaa koksia

että turvesuot kasvavat sellaista vauhtia että turvetta voitaisiin huoletta käyttää ja turvetta voisi pitää uusiutuvana energiana no on toki totta että suo kasvaa noin puoli milliä vuodessa ja ja tämä kasvu syntyy kun rahkasammalet ja muut ja muut suokasvien jäännökset maatuvat nämä maatuvat kasvinosat eivät kuitenkaan sellaisenaan ole turvetta ja kestää viisituhatta viiva kymmenentuhatta suotyypistä riippuen jotta kasviaines on sellaisessa muodossa että se on poltettavaa turvetta siis kierrosta poistunutta varastoitunutta hiiltä kun puhutaan käsiteltävissä olevasta tulevaisuudesta ja etenkin kun puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta me kaikki ymmärrämme että viisituhatta tai tuhannen vuoden aikaväli on käytännössä sellainen että tässä katsantokannassa sitä voidaan pitää uusiutumattomana energiamuotona jollainen jollainen se on eikä se missään nimessä ole ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan

puhemies vielä siitä kuoresta ja purusta mistä edustaja myös mainitsi sitä kun nyt ajetaan paikasta a paikkaan b siitä on vettä elikkä jos hakekuutio painaa

sitä ajetaan sitten ympäri suomea ei siinä

on kyllä ratkaisu olemassa jos viirakuivuri laitetaan purun ja kuoren kuivaukseen ja varastoidaan se siellä paikan päällä sitten sitä voidaan ajaa kauemmaksi kannattavaa se veden siirtäminen ei kyllä ole ja sitten mitä tulee tuohon puuhakevoimalaitostukeen se on uusittava poistettava niitä koskeva kokoluokka kokonaan sähköntuotantotuki lämpöpreemion tukikatto on nostettava

neljään miljoonaan euroon tämä mahdollistaisi sahojen ja yhteisyritysten chp kattilalaitosten kokoluokiksi viisikymmentä megawattia mistä sähköenergian osuus olisi noin viisitoista megawattia viidenkymmenen megawatin puuhakelaitoksia syntyisi suomeen arviolta kymmenen kappaletta joiden sähköntuotantotuki olisi neljäkymmentä miljoonaa per vuosi kun taas tuulivoimatuki on noin kolmesataa miljoonaa per vuosi näin syntyisi hajautettua säätösähköntuotantoa maakuntiin metsä suomeen sinne sahojen yhteyteen myös

arvoisa puhemies

puheenvuoroani näistä energia asioista niin se olisi varmasti toistoa sillä tässä on tuotu niin paljon hyviä vaihtoehtoja ja asioita nytten jo pelkästään tästä kansallisesta energia ja ilmastostrategiasta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä asti näitten otsikoitten kohdalta

vähentäminen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä uusiutuvan energian käytön lisääminen liikenteen uusiutuvan energian lisääminen energian hankinnan omavaraisuuden kasvattaminen tuontiöljyn energiakäytön puolittaminen ja kivihiilen energiakäytöstä luopuminen näistä kaikista on tänään tuotu paljon hyviä puheenvuoroja mutta mitä me teemme etteivät nämä jää pelkiksi puheenvuoroiksi konkreettisia toimenpide esityksiä on myöskin tässä vihkosessa todella paljon ja toivon todella että me alamme täällä salissa niin kuin muissakin paikoissa tuottamaan näitä käytännön toimenpiteiksi mitä meidän pitäisi tehdä meidän todellakin täytyy ensinnäkin täällä salissa pyrkiä tekemään päätöksiä jotta me konkreettisesti oikeasti voimme toteuttaa tämän ohjelman tämä on niin tärkeä ja merkittävä asia tämän pitää olla meillä ykkösasiana monessa kuviossa jotta me pääsemme tässä kehityksessä oikeasti eteenpäin me emme pysty enää olemaan nykytilanteessa meidän on tehtävä muutoksia tehtävä lakimuutoksia meidän on tehtävä isoja taloudellisia päätöksiä meidän pitää olla valmiita tekemään suuriakin investointitukipäätöksiä eritasoisille toiminnoille ensinnäkin meidän pitää olla valmiita tukemaan suuria investointeja jotka tähtäävät tämän ohjelman toteuttamiseen mutta sitten meidän pitää löytää myöskin rahaa todella paljon siihen että me voisimme hajautettuja energiaratkaisuja saada toteutettua meidän pitää pystyä tukemaan ihan meillä kaikilla kotona tehtäviä pienempiäkin ratkaisuja sillä niillä voimme säästää hyvinkin paljon energiaa ja tuottaa energiaa ympäristöystävällisesti eli mahdollisuudet meillä on suomessa todella suuret mutta mikä on meidän kaikkein suurin mahdollisuus se on tulevaisuuden nuoret minusta tätä asiaa nuoria ja opiskelua ei ole tuotu tässä vihkosessa tarpeeksi esille tai sitten minä en ole osannut kuunnella tämän päivän keskusteluja tarpeeksi tai lukea tätä tarpeeksi hyvin nuoret ovat valmiita uusiin asioihin koulutus omana osionaan olisi minun mielestäni pitänyt tuoda vielä vahvemmin esille ja miettiä koulutusnäkökulmasta mitä meidän opiskelusektorilla pitäisi alkaa tekemään jotta me pääsisimme näihin tuloksiin elikkä ensinnäkin minkälainen on koulutusosio ihan lukiossa tämän päivän nuoret lukiossa miettivät omaa tulevaisuuttaan he ovat hyvinkin ympäristöystävällisiä tietoisia siitä miten näitä asioita pitäisi viedä eteenpäin mitä opintoja me saisimme heille opiskeluun matkaan jotta he pääsisivät tekemään päätöksiä minkälaisia koulutuksia osioita on ammatillisessa koulutuksessa mitä on ammattikorkeapuolella yliopistoista nyt sitten puhumattakaan olen nyt pari kertaa saanut käydä tutustumassa lappeenrannan teknillisen korkeakoulun toimintaan ja heidän visioihinsa ja ajatuksiinsa aivan uskomattomia toimintoja eivätkä ne välttämättä ole kaukanakaan siitä miten me pääsisimme uudenlaista teknologiaa ja toimintaa viemään meidän meidän energiapuolella todella paljon eteenpäin ja se että heillä on kaikennäköisiä ajatuksia ja esityksiä olisi meille myöskin valtavan suuri vientituote tämä todellakin toteutettuna on meidän vientituote mihin me voimme nuoret kasvattaa toteuttamaan näitä asioita elikkä todellakin toivon että meillä olisi jo tällä vaalikaudella mutta erityisesti seuraavalla kerralla jatkossa yhä enemmän ja enemmän satsattavissa rahaa tutkimukseen nuorten kehittämiseen ja kaikennäköiseen koulutukseen siten että me saamme tämän ohjelman toteutukseen

arvoisa puhemies edustaja maijala tuossa äsken puhui kauniisti lappeenrannan yliopistosta ja itse lappeenrannasta tulevana täytyy yhtyä näihin sanoihin

tutkimuspuoli on kunnossa siinä siinä ei ole moittimista mutta niitten tutkimusten tuloksien kaupallinen sovellus on sellainen asia missä niin lappeenrannassa kuin muuallakin suomessa olisi oppimisen varaa eli se miten ne hienot asiat joita ollaan kehitetty saataisiin myytyä jollekin joka niistä haluaa maksaa luvussa kolmeen piste yhteentoista puhutaan nielupolitiikasta tässä ohjelmassa on vaikea käsittää miten brysselissä ei ymmärretä suomalaista metsätaloutta ja ja metsienhoitoa vuosikaudet tässä maassa on pidetty metsät ensiluokkaisessa kunnossa ja suomi on eun metsäisin maa siitä että täällä euroopassa on tällainen valtio joka on iät ajat pitänyt huolta metsistään eikä ole avohakannut niitä kaupunkien ja ja viljelysmaan tieltä pitäisi saada erityiskiitokset ja maininnat unionista sen sijaan meille tarjotaan ajatusta että hyvin hoidettu ja jatkuvasti enemmän nettona kasvava metsämme olisikin vertailussa taakka onneksi ministeri tiilikainen on ymmärtääkseni hyvin tiedostanut tämän ongelman ja suomen edunvalvonta on nyt kunnossa hyvä niin jos sillä historia on meille opettanut että ympäristöministeri ideologiaan takertuneena voi olla suomalaisille kovin kallis ministeri toinen mielestäni huolestuttava asia tässä energia ja ilmastostrategiassa on pyrkimys epärealistisen nopeaan liikenteen päästöjen vähentämiseen suomalaiset ovat hyvin käytännönläheistä kansaa ja siirtyvät kyllä asioihin jotka kannattavat ja jotka toimivat kuitenkin sähköautot ovat tällä hetkellä liian kalliita hankittavaksi ja niiden toimintamatka on riittämätön suomen etäisyyksiin ja sääoloihin ei ihmisiä voi pakottaa näitä sähköautoja ostamaan eikä kaikilla ole varaa niihin uusiin autoihin vaikka olisi halujakin ostaa

arvoisa puhemies vielä edustaja mäkelälle miksi liikenne miksi työkoneet miksi fossiilinen lämmitysöljy mitä kodeissa käytetään ja tulee korvata biopohjaisilla joko nestemäisillä biopohjaisilla tai kaasumaisilla biopohjaisilla polttoaineilla no siksi että niitä biojakeita joille ei löydy arvokkaampaa käyttöä nyt vain on käytettävissä periaatteessa energiatarpeisiin ja energiatarpeista taas lämpö ja sähkö ovat sellaisia että sinne ei niitä biojakeita kysytä määräänsä enempää esimerkiksi kaikki suuret sisämaan kaupungit niitten chp tuotantolaitokset eivät ne tarvitse enää lämpöä

eihän pelkkää sähköä kannata lauhdesähkönä valmistaa jolloinka se sähkö siis otettaisiin talteen ja lämpö menisi harakoille ei kannata eli me voimme toki sähköä ja lämpöä tuottaa mutta sillä on oma rajansa kuinka paljon biojakeita menee sinne siksi pitää ja kannattaa käyttää liikenteen

huomiota ja siihen samaan kiinnitti päivällä täällä myös eero heinäluoma oikein tärkeitä ja hyviä huomioita me puhumme paljon siitä että bryssel ei ei oikein ymmärrä sitä mitä nämä suomen metsät ovat ja totisesti niin on asianlaita ja kyllä tässä nyt on iso ja tärkeä hoitamisen paikka en käy sitä läpi kovin kaukaa historiasta se väärä tulkinta lähti jo kioto yhdestä liikkeelle silloin vielä jotenkin selvittiin tänne kaksituhatta luvun puolelle asti siinä tulkinnassa miten metsän muuttumista yhdyskuntatarpeisiin ja toisaalta metsänkasvun tuottamia nieluja käsitellään mutta durbanissa muutama vuosi sitten tämä meni viimeisen päälle poskelleen siellä tehdyllä ratkaisulla ja nyt uhkaa käydä täsmälleen samalla tavalla jos kuvaan sen ongelman ytimen se menee suurin piirtein seuraavalla tavalla kun tapahtuu maankäytön muutoksia kun metsä tai maatalousmaa muuttuu muuhun yhdyskuntatarpeeseen liikennetarpeisiin tai vaikkapa rakentamiseen tonttimaaksi ja niin poispäin niin se luetaan tavallaan dis elikkä miinusnieluksi elikkä päästöjen aiheuttamiseksi kun metsä muuttuu siis metsästä yhdyskuntatarpeisiin se tavallaan niin kuin tuottaa lisää päästöjä ja nämä tämmöiset maankäytön muutokset huomioidaan näissä laskelmissa sataprosenttisesti ja otetaan huomioon täysimääräisesti mutta kuinkas on laita sitten kun metsää kasvaa lisää sitä ei huomioida biologisen totuuden luonnontieteellisen totuuden perusteella vaan stetsonhatusta on vedetty vedetty tietty luku jonka mukaisesti korkeintaan suomen metsiin syntyy uutta uutta nielua kolme pilkku viisi prosenttia vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä silloisista kasvihuonekaasupäästöistä on se määrä minkä maksimissaan suomen metsien katsotaan tuottavan vuosittain uutta nielua käytännössä tämä tarkoittaa kolmea pilkku viittä prosenttia seitsemästäkymmenestä pilkku yhdestä miljoonasta tonnista vaikka suomen metsät kuinka kasvavat ja kuinka tuottavat nielua niin vain tuo kolme prosenttia seitsemästäkymmenestä pilkku yhdestä miljoonasta tonnista voidaan katsoa määräksi jonka verran nielua suomeen syntyy eli kaksi pilkku viisi miljoonaa co tonnia vuodessa mutta kun samaan aikaan maankäytön muutokset tarkoittavat sitä että tavallaan dis nieluja syntyy elikkä päästöjä syntyy kolme pilkku viisi miljoonaa co tonnia niin tässä laskelmassa suomen metsät ja suomen metsätase

aiheuttavat miljoona co tonnia vuodessa päästöjä ei tämän hölmömpää lopputulosta voi olla jotta tämä hölmöys oikein pääsee oikeaan mittasuhteeseen kannattaa katsoa miten tämä sama järjestely toimii saksan kohdalla tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä saksalla oli päästöjä kolmetoista kertaa enemmän kuin suomessa kun saksankin kohdalla katsottiin kolme prosenttia saksan silloisesta päästömäärästä siksi määräksi minkä verran saksan metsät voivat maksimissaan tuottaa nieluja niin käytännössä käy niin että saksan metsien vuosikasvu voisi tarkoittaa kolmetoista kertaa suurempaa nielujen vuosittaista syntymistä kuin suomessa

ongelman juuret ovat jo siellä kioto yhdessä mutta tämä edellisen hallituksen aikana kärjistyi en syytä määräänsä enempää silloista ministeri niinistöä mutta niin se vain kävi että tämä tulkinta konkretisoitui siinä durbanin päätöksessä ja nyt olemme eussa nalkissa tässä samassa jutussa tämä todellakin on voitava korjata

arvoisa puhemies tästä liikenneasiasta vielä pekkariselle lyhyenä kommenttina etten tietenkään vastusta aidosti tarpeettomien materiaalien kierrätystä polttoaineeksi tai esimerkiksi jätteen polttamista se on totta kai järkevää toimintaa tässä pitää muistaa se että toimitaan teknologianeutraalisti ja mennään järki edellä ei mennä ideologia edellä näissä asioissa vaan tosiasioiden pohjalta me kaikki tiedämme esimerkiksi sen tosiasian että tämän hetken autojen päästömittaukset eivät puhu totta bensiiniautojen ne kulutukset näyttävät useita litroja vähemmän kuin todellinen kulutus on mitä tällaisten mittarien käyttäminen nyt sitten todellisuudessa kertoo tämä minua huolestuttaa että käytetään vääriä mittareita ja mennään ideologia edellä näihin asioihin ei se voi niin mennä että itsetarkoituksellisesti muutetaan jotain

puheenvuoroon liittyen haluaisin sen verran täsmentää ja lisätä lappeenrannan yliopiston osalta että siellä on tuotu esille todella hyviä esityksiä ja oma toiveeni onkin että jotta heidän ideansa ajatuksensa saataisiin toteutukseen meillä tulee tästä talosta löytyä esityksiä siitä miten me saisimme rahoitettua näitä asioita eteenpäin kyse on todella isoista summista meillä pitää olla mahdollisuus tehdä riskirahoitusesityksiä joilla me saamme nämä todella innovatiiviset hyvät esitykset toteutukseen ensimmäisenä maailmassa

arvoisa puhemies esitän laki aloitteeni tarpeettoman byrokratian purkamiseksi pienten yhdistysten järjestämien arpajaisten osalta uskon että moni meistä kansanedustajista on ollut mukana monien

eri yhdistysten toiminnoissa ja tietää miten monet yhdistykset ovat vapaaehtoisvoimien ja pienten rahavirtojen varassa yhdistysten ja eri kansalaisjärjestöjen työ on kuitenkin hyvin tärkeä asia se luo mielekkyyttä ihmisten elämään ja paikkaa hyvinvointiyhteiskunnan aukkoja minä olen itsekin ollut mukana vaikka kuinka monessa yhdistyksessä ja tilanne on aina sama miten saadaan rahaa silloin kun minä olin nuorempi niin monenkin yhdistyksen toimintaan saatiin rahaa kunnalta seurakunnalta eri yhteistyötahoilta mutta tänään alkavat kaikkien hanat olemaan kiinni rahaa pitäisi saada kassaan ja sitten toimijoita yhdistyksissä on todella vähän varsinkin niitä toimijoita jotka jaksaisivat tehdä valtavat määrät paperibyrokratiaa omien kiireisten työpäiviensä jälkeen heitä on todella vähän sen takia olen laatinut tämän lakialoitteen jolla pyritään vähentämään byrokratiaa pyritään auttamaan näitä kolmannen sektorin toimijoita niin että he voisivat keskittyä siihen varsinaiseen toimintaan eivätkä paperishown pyörittämiseen esitän tässä lakialoitteessa että yleishyödyllisen yhteisön järjestämiin alle kahdentuhannen euron arpajaisiin ei tarvitse hakea erillistä lupaa kyse on pienestä rahasta mutta monelle yhdistykselle erittäin suuresta rahasummasta

toimittaa arpajaisten tilitys pienille yhdistyksille syntyy muutaman sadan euron arpajaisista kohtuuttoman suuria kuluja arpajaisluvan ja arpajaistulosten ilmoitusten osalta vaadituksi tilitykseksikään ei välttämättä riitä ilmoitus tuotosta vaan vaaditaan erityistä selvitystä tuoton selvitystä tuoton käyttämisestä vaikka nämä vähäiset rahat käytettäisiin asianomaisen yhdistyksen normaalin toiminnan ylläpitämiseen tämmöiset vaatimukset tavallisilta maallikkotoimijoilta ovat tänä päivänä täysin kohtuuttomat jos vielä mietitään kuinka monta virkamiestä siellä pyörittää näitä papereita ja kyselee perään vielä tämmöinenkin paperi tarvittaisiin ja vielä tämmöinenkin paperi tarvittaisiin

tämä voi olla arpajaisten tarkoitus kun pitäisi helpottaa yhdistysten varainhankintaa käytännössähän pienten yhdistysten rahat menevät esimerkiksi kokouskutsuilmoituksiin kokouspaikkojen vuokrakuluihin kahvitusten ja vaatimattomien tapahtumien järjestämiseen pienten matkakorvausten maksamiseen lasten ja nuorten toimintojen ihan yksinkertaiseen järjestämiseen lakialoitteessa esitän myös että jos ei ole kyse nykyisinkin sallituista pika arpajaisista niin arpajaisten toimeenpanijan tulee säilyttää arpajaisten tilitystä koskevat asiakirjat viiden vuoden ajan ja luovuttaa ne sitten pyydettäessä lupaviranomaisten käyttöön

hetkellä arpajaisten toimeenpanija voidaan määrätä ilmoittamaan arpajaislistan yhteydessä missä ja miten arvonta tapahtuu joten ulkopuolinen taho voi tarvittaessa päästä valvomaan arpajaisten rehellisyyttä arvoisa puhemies tiedän että yksin lakialoitteella nämä asiat harvoin etenevät eteenpäin mutta toivon että lainvalmistelussa tähän asiaan kuitenkin tartuttaisiin tämä byrokratianpurkuasia on nyt menossa hyvin monella sektorilla eteenpäin ja todella toivon että tämä on vielä tällä vaalikaudella asia mikä saataisiin myöskin päätökseen tämä olisi omiaan aktivoimaan pienten pienten yhdistysten toimintaa mikä on ehdottomasti koko yhteiskunnan etu
arvoisa puhemies kannatettavaa byrokratian purkua kun huomioidaan se että tänä päivänä suomalainen yhdistyskenttä joka on varsin laaja jatkuvasti vanhenee ja sinne tarvittaisiin uusia voimia pyörittämään toimintaa ja rahaa tarvittaisiin kipeästi tämmöinen normien purku parantaa yhdistysten mahdollisuuksia rahan hankintaan aloitteessa on mielestäni sekä huomioitu käytännön elämä yhdistyksissä ne hankaluudet tuottanut että toisaalta on huomioitu myös kuinka estetään lain löysentämien normien väärinkäyttö toivotan lakialoitteelle menestystä jatkokäsittelyssä

arvoisa puhemies itse näen kyllä tämän maijalan laki aloitteen erittäin tervetulleena me tiedämme että yhdistysten ja järjestöjen ikuinen huolenaihe on varainhankinta ja jos me vain pystymme sitä helpottamaan sillä että näitä lupakäytäntöjä voidaan helpottaa arpajaisten osalta niin se on varmasti tervetullutta yhdistyksille

miniatyyriarpajaisia voidaan pitää ilman lupaa jos arpoja myydään yhdessä suljetussa tilassa ja myös voitonjako tapahtuu siinä samassa yhteydessä no käytännössähän yhdistykset aika kirjavasti tätä tätä ja vähän ottavat omia vapauksia mikä katsotaan yhdeksi paikaksi tai suljetuksi tilaksi siinäkin mielessä tällä lakialoitteella kyllä tehtäisiin käytännössä se mitä ehkä kentällä tapahtuu ja mikä on käytäntö myös lailliseksi tämä edistäisi myös sitä että kun on määritelty joillekin asioille luvat niin ne myös tehtäisiin asiallisesti mutta sitten helpotettaisiin lupakäytäntöä niin että pienissä arpajaisissa ei todellakaan erikseen hakea lupaa näin vähennettäisiin sitä byrokratiaa mikä yhdistyksissä on on tällä hetkellä tekijöitä sen byrokratian pyörittämiseen on vaikea löytää lakialoitteessa on mielestäni myös hyvin huomioitu se että tätä ei sitten kuitenkaan kierrettäisi vaan että se vuosisumma olisi kaiken kaikkiaan kaksituhatta eli voidaan pitää yhdet isommat tai lukuisia lukuisia pienempiä arpajaisia ilman lupaa kunhan sitä summaa ei ylitettäisi erittäin erittäin hyvä lakialoite

puhemies kun olen keskustellut tästä laki aloitteesta eri puolilla eri tahojen kanssa kaikki ovat olleet todella kiitollisia ja toivoneet että että tämä asia saataisiin mahdollisimman pikaisesti läpi osa on jo kysynyt että joko me ensi vuonna saamme järjestää arpajaiset tämän lain perusteella toivottavasti me saamme hoidettua näitä asioita sillä meidän yhdistyksemme

hoitaneet paperinsa kuntoon ja kaikkea muuta juuri niin kuin edustaja mikkonen sanoi äsken tästä toiminnan laillisuudesta yhdistyksissä suomalaisen peruselementti on se että hän haluaa olla laillinen toimissansa ja sitten on on inhottavaa kun vapaa aikana joutuupi toimimaan vähän siinä kiikun kaakun että onko tämä toiminta varmasti laillista saanko minä tehdä näin kyllä meidän pitää auttaa sitä että kun meidän työelämämme nykyään on niin tiukkaa ja raskasta niin edes vapaa ajan toiminta olisi semmoista että siinä pystyisi toimimaan niin ettei koe toimivansa laittomasti voisimme kehittää näitä meidän asioitamme eteenpäin kiitos myöskin tukemisesta ja jatkamme tämän asian eteenpäinviemistä